puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto lähetekeskusteluun varataan enintään tunti mikäli puhujalistaa ei ehditä annetussa ajassa käydä loppuun asiakohdan käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan tämän päivän istunnossa muiden asiakohtien tultua käsitellyiksi jos keskustelu

arvoisa puhemies hallitus on siis antanut eduskunnalle nyt käsittelyssä olevan esityksen tuomioistuinvirastoa koskevaksi lainsäädännöksi esityksen mukaan suomeen perustettaisiin tuomioistuinvirasto huolehtimaan tuomioistuinlaitoksen keskushallintotehtävistä tehtäviä hoidetaan nykyisin oikeusministeriössä keskushallinnon erottaminen ministeriöstä ja tehtävien siirtäminen itsenäiselle tuomioistuinvirastolle korostaisi tuomioistuinten rakenteellista riippumattomuutta poliittisesta ministeriöstä sekä edistäisi tuomioistuinten hallintotehtävien tehokasta ja tuloksellista hoitamista samalla oikeusministeriö pystyisi nykyistä tehokkaammin vahvemmin keskittymään sen valtioneuvostotason tehtäviin eli tuomioistuinlaitoksen strategiseen ohjaukseen ja säädösvalmisteluun tuomioistuinlaitos on oikeusvaltion kivijalka nyt perustettavaksi ehdotettu tuomioistuinvirasto huolehtisi tuomioistuinlaitoksen toimintaedellytyksistä sekä tuomioistuinten toiminnan kehittämisestä suunnittelusta ja tukemisesta virasto vastaisi muun muassa tuomioistuinten tulosohjauksesta ja tuomioistuinten henkilöstön koulutuksen järjestämisestä viraston perustaminen mahdollistaisi tuomioistuimissa nykyisin hoidettavien hallinnollisten tehtävien keskittämisen viraston hoidettavaksi jos tuomioistuinvirasto aikanaan niin päättää arvoisa puhemies tuomioistuinviraston perustaminen tulisi lisäämään tuomioistuinten keskushallinnosta aiheutuvia kustannuksia jonkin verran viraston vuosittaiset toimintamenot olisivat noin neljä miljoonaa euroa hallituksen tavoite on että panostus johtaisi oikeusturvan laadun parantumiseen ja tuomioistuinten toiminnan tehostumiseen arvoisa puhemies vielä lopuksi korostaa että tuomioistuinlaitoksen keskushallintotehtävät on suomen kaltaisessa maailman kärkioikeusvaltiossa järjestettävä tavalla joka osaltaan korostaa tuomioistuinten rakenteellista riippumattomuutta ja siten että riippumattomuus on myös kenen tahansa ulkopuolisen selkeästi havaittavissa tuomioistuinviraston perustaminen vahvistaa juurikin tätä asetelmaa tavoitteena on että lainmuutokset tulisivat voimaan ja tuomioistuinvirasto aloittaisi toimintansa vuoden alusta lähtien

halutaanko debattiin tässä aluksi onko kiinnostusta vai halutaanko ihan suoraan puheenvuoroihin sitten mennään suoraan puheenvuoroihin

arvoisa puhemies tuomioistuimien uudistaminen kiinnostaa henkilökohtaisesti minua hyvin paljon olen myös työskennellyt itse tuomioistuimissa käräjäoikeudessa hovioikeudessa ja vakuutusoikeudessa ja nämä asiat ovat minulle tuttuja ja ja paljon tuttavapiirissä on edelleen ihmisiä joiden kanssa päivittäin käyn näitä asioita läpi haluan ensiksi tuoda esille sen että tuomariliitto on ilahtunut syyskuisessa tiedotteessaan siitä että tuomioistuinvirasto tulee ja tästä tästä on ilmeisesti eduskunnassakin laaja yksimielisyys tuomariliitto oli huolestunut siitä tämä viraston sijainti tulee ja ilmeisesti se on nyt sitten vantaa ilmeisesti siitä on nyt päästy yhteisymmärrykseen kansainvälisesti on tutkittu että on hyvä että se on hyvien kulkuyhteyksien lähellä itse katson että se on hyvä paikka helsinki on jo kovin ruuhkainen elikkä tänne liikenneyhteydet olisivat hankalat sitten toisaalta katsoin oikeusministeriön todettiin että tuomioistuinvirastolla rakennetaan vahvempi palomuuri poliitikkojen ja tuomioistuimien väliin tämä on ministeri häkkäsen sitaatti sivuilta tietysti on tärkeätä että tuomioistuimet toimivat riippumattomasti mutta ehkä jotenkin jäin nyt miettimään että onko nyt ollut ministerin mielestä jotain epäasiallista vaikuttamista tässä nyt erityisesti täytyisi suojata ministeri varmaan kertoo täällä kun pääsee itse puheisiin mitä hän tarkoittaa joka tapauksessa meidän kansanedustajien tehtävä on myös säätää lakeja ja vaikuttaa sitä kautta tietysti tuomioistuinkäytäntöön ei tietenkään vireillä olevaan asiaan vaan tulevaisuuteen ja on tärkeää käydä yhteiskunnallista keskustelua esimerkiksi alaikäisten seksuaalisesta hyväksikäytöstä on paljon käyty keskustelua ja ainoa keino vaikuttaa siihen että rangaistukset kovenevat on tällä hetkellä se että on jo olemassa vakiintunut tulkinta hyvin pitkälle että rangaistusten alarajaa nostetaan ja se on lainsäätäjän tehtävä hieman jää epäselväksi tämä palomuuri tuossa tarkoittaa että onko nyt olemassa joitain hälytysmerkkejä ministeriössä ehkä tähän aiheeseen liittyy myös se että katsoin lakiehdotuksen pykäliä viisi viiva kahdeksan tuomioistuinviraston johtamisesta siellä johdosta huolehtivat johtokunta ja ylijohtaja ja tähän johtokuntaan joka kuitenkaan ei puutu yksittäisiin ratkaisuihin eikä yksittäisten päätösten sisältöihin ei voida valita sellaista

käräjätuomari tai sitten tuomioistuinlaitoksen jäsen joka kuuluu esimerkiksi kunnanvaltuustoon tai kunnanhallitukseen ehkä vähän mietin sitä että kun perustuslaissa on turvattu yhdistymisvapaus sekä on turvattu turvattu yhdenvertaisuus lain edessä niin mikä tämä tämmöinen este on että jos olet aktiivinen yhteiskunnallinen osallistuja ja ja kuulut kunnanvaltuustoon niin jos olet ammattisi puolesta käräjäoikeudessa töissä ja ja muuten pääsisit tähän johtokuntaan niin onkos tässä nyt niin kuin ajatuksena että henkilö joka on politiikassa mukana ei saa sitten olla tämäntyyppisissä asioissa mukana että onko hän heti jollain lailla epäilyttävä tähän toivon myös ministeriltä vastausta miksi tämmöinen lisäys ymmärrän sen että kansanedustaja ei siellä voi olla mutta kun kansanedustaja on täällä päivätöissä niin ei hän voisi olla samaan aikaan muutenkaan käräjäoikeudessa töissä silloinhan tulee automaattisesti lain mukaan virkavapaa yksi asia mihin toivoisin vielä vastausta ministeriltä tässä jatkuvasti tulee tuomioistuimille lisää tehtäviä ja tästä oli jo viime viikolla lähetekeskustelussa puhetta itse ainakin nostin esille huolestuneisuuden tuomareiden määrästä tässä katsoin että vuosina kaksituhattaseitsemäntoista viiva kaksituhattayhdeksäntoista trendi on tällä hetkellä henkilötyövuosissa hieman laskeva asiamäärät lisääntyvät asiat vaikeutuvat myös tuomiostuinhenkilöstön ovat nousussa ja on myös ollut tutkimuksia tuomareiden jaksamisesta haluaisinkin kuulla ministeriltä miten tätä on ajateltu edistää on ollut hyviä hankkeita muun muassa poliiseihin on panostettu lisäresursointeja syyttäjien asemaa on on pohdittu tällä hetkellä on myös laki syyttäjistä vireillä täällä eduskunnassa mutta olisin nyt kiinnostunut tietämään koska puutumme siihen että tuomioistuin on se viimeinen pullonkaula minne nämä asiat menevät ja missä ne ruuhkautuvat ja missä se oikeusturva toteutuu tai jää toteutumatta kiitos

puhemies edustaja meri kiinnitti aivan oikein huomiota tuomioistuinten ruuhkautumiseen ja sen juttujen venymiseen mistä olemme saaneet jopa euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta pyyhkeitä edustaja meren ratkaisu on se että pitää nimittää lisää tuomareita ja varmasti sitäkin tarvitaan mutta itse koen että vielä tärkeämpää on prosessien kehittäminen siten että kaikista mitättömistä jutuista ei loppuun saakka riidellä tehdään sovintoja jätetään asioita osin rangaistusmääräysmenettelyn piiriin ja niin edelleen ja kuten edustaja merikin viittasi nyt eduskunnassa on syyttäjälaitosta ja hallintotuomioistuinta koskeva uudistus jolla pyritään sujuvoittamaan prosesseja eli kysyisin oikeusministeriltä tästä prosessien sujuvoittamisesta niin että oikeusturvaa saadaan mutta mitättömissä asioissa ei vuosikausia riideltäisi miten on

puhemies täällä tuli puheeksi tämän sijaintipaikka tästähän käytiin pitkä keskustelu aika monet kaupungit joissa on oikeustieteellistä koulutusta ja muuta laajaa oikeustieteellistä osaamista olisivat tietysti mielellään nähneet että että tämä virasto olisi sijoittunut muualle kuin tänne pääkaupunkiseudulle täällä jo sanottiin että täällä on ruuhkaa kovin ja sitten toinen asia on tietysti se että kun puhutaan alueellistamisesta niin parhaat parhaat tulokset on saatu sillä kun uusia virastoja on alueellistettu tässä olisi ollut aivan mainio mahdollisuus harrastaa järkevää ja toiminnallista aluepolitiikkaa kysynkin miksi näin ei tehty

puhemies yhdyn edustaja myllerin esille nostamaan kysymykseen tästä tuomioistuinviraston sijaintipaikasta täytyy sanoa että tämä on kyllä itäsuomalaisille tärkeä kysymys ja tärkeä myöskin sen suhteen minkälaista linjanvetoa hallitus tekee aluepolitiikan suhteen joensuussa oikeustieteellinen tiedekunta toimii ja sinne on pyritty saamaan alan opiskelijoita katsotaan että tuolla alueella erityisesti käräjäoikeusuudistuksessa sekä iisalmen että varkauden käräjäoikeuksien kanslioitten lopettaminen kirpaisi niin jollakin tavalla se odotusarvo siihen että tämä tämä tuomioistuinvirasto voisi olla tuolle alueelle sijoitettava on tällä hetkellä varsin korkea olisin myös halunnut tästä asiasta kysyä ministeriltä niitä perusteluita kun tämä vantaa nyt on on ollut esillä näissä keskusteluissa että miksi näin

puhemies tämä tuomioistuinviraston perustaminenhan on hyvä asia ja esimerkiksi lakivaliokunnassa oli paljon myönteistä työntöä että tällainen tulisi ja on siinä mielessä hieno asia että oikeusministeriö ja hallitus ovat päätyneet tähän ratkaisuun mutta samoin kuin edellä puhuttiin niin itsekin olisin odottanut että hallitus ja oikeusministeriö olisivat käyttäneet tilaisuuden toteuttaa käytännön tasolla tätä alueellistamista tietojeni mukaan tätä tätä asiaa ei käsitelty alueellistamisen koordinaatiotyöryhmässä en tiedä pitääkö tämä paikkansa joka on pelisääntöjen mukaan se paikka jossa katsotaan sitten vähän laajemmalla joukkueella mikä on paras ratkaisu sen viraston osalta kyllä pohjois ja itä suomesta olisi hyviä kohteita löytynyt jotka olisivat täyttäneet nämä kriteerit kyllä tämä valitettavasti tukee vääränsuuntaista keskittämispolitiikkaa josta kuitenkin jokaisen ministerin pitäisi kantaa huolta kun se on tietyllä tavalla hallituksen linjan mukaista että koko maata halutaan kehittää ja pitää

arvoisa rouva puhemies tätä tuomioistuinvirastoa on todellakin kannatettu ja se oli esillä myös käräjäoikeusuudistuksen aikana kun ihmeteltiin miksi mennään karsimaan käräjäoikeuksia ennen kuin on otettu tätä askelta toisaalta toisaalta lakivaliokunnan on syytä huolellisesti käsitellä nämä pykälät ja myös pohtia ovatko valitut ratkaisut juuri oikeita jotka turvaisivat parhaalla tavalla tuomioistuinten riippumattomuutta oikeusministeri häkkänen on tosiaan tehnyt tämän päätöksen että virasto sijoittuisi vantaalle minusta se kuulostaa järkevältä ja tasapainoiselta ratkaisulta jo liikenneyhteyksienkin perusteella ja kotimaisten kielten ja kielikysymysten huomioon ottaminenkin on hyvä perustelu sille että tämä virasto on vantaalla minusta tämä on hyvä päätös ja mielelläni kuulen myös ministerin perusteluita sijoituspaikalle

rouva puhemies uusimaalaisena kansanedustajana ja espoolaisena minun olisi helppo vain tässä kiittää ministeriä siitä että virasto tulee vantaalle mutta totta kai tässä pitää katsoa kokonaisuutta sininen eduskuntaryhmäkin kannattaa sinänsä alueellistamista ja sitä että valtion toimintoja sitä kautta sitten on kaikkialla maassa yksi paikkakunta joka nousee esille ja johon on muita toimintoja laitettu on tietysti kuopio jossa itsekin joskus olen asunut

on kuitenkin myöskin varsinainen puheenvuoropyyntö täällä ovatko ne kuitenkin eri asiaa mitä te haluatte tässä debatissa käydä elikkä mennään nopsasti sitten nämä debattipuheenvuorot

arvoisa puhemies tuomioistuinviraston perustaminen vantaalle pääkaupunkiseudulle on mielestäni perusteltua koska nämä virastot pitää perustaa sinne missä ihmisetkin ovat ja siellä on myöskin suurin osa tapauksista jotka pitää käsitellä ja ja hyvät liikenneyhteydet arvoisa puhemies edustaja zyskowicz nosti esiin prosessien pitkittymisen ongelman ja millä tavalla tätä on pystytty taklaamaan että saataisiin nopeammin ihmisille oikeuden päätöksiä tämä minuakin kiinnostaa erityisesti siitä syystä että pitkiin prosesseihinhan sitoutuu aina rahaa ja ja silloin ihmisten on vaikeampaa sitten käydä oikeutta erityisesti minua huolestuttaa keskiluokka koska köyhillä ihmisillä on mahdollisuus saada oikeus apua ja rikkailla on rahaa mutta sitten ovat ne kaikki väliinputoajat siinä välissä jotka jotka joutuvat miettimään että kannattaako sitä oikeutta edes ryhtyä hakemaan
arvoisa puhemies täytyy ensinnä antaa kiitokset ministerille tuomioistuinviraston perustaminen on erittäin hyvä päätös tätä tätä jo hallitusohjelmaneuvotteluissa pyrittiin saamaan kirjattua sinne siellä se ei vielä ole mutta on erinomaista että päätös on syntynyt täällä on arvosteltu tätä sijoituspaikkaa ja minusta kyllä ihan aiheestakin silloin kun meillä on mahdollisuus sijoittaa ja löytyy muitakin järkeviä sijoituspaikkoja kuin pääkaupunkiseutu niin kyllä tilaisuuteen tarttua täällä edustaja kauma totesi että pitäisi sijoittaa tuomioistuinvirasto sinne missä ovat ihmiset ja missä ovat nämä oikeustapaukset mutta silloin on ehkä ymmärtänyt tuomioistuinviraston tehtävän hieman väärin koska se ei tule käsittelemään tuomioistuimena mitään oikeustapauksia ei valituksia eikä mitään rikos tai riitajuttuja hallintojutuista puhumattakaan vaan sen tehtävä on kehittää tuomioistuinlaitosta ja varmistaa sen sen toimivuus tulevaisuudessa entistä

arvoisa rouva puhemies täällä keskustelussa on ollut esillä että alueellistamisen koordinaatioryhmä ei olisi käsitellyt tätä nyt puheena olevan yksikön perustamista mutta se on käsitellyt kahdeskymmenesyhdeksäs päivä kesäkuuta kaksituhattakahdeksantoista tätä tuomioistuinviraston perustamista ja on esittänyt suosituksen siitä että tämän viraston

koko hallituksen käsiteltäväksi voitteko vähän perustella tätä ratkaisua täällä on kuultu voisinko sanoa siltarumpupoliittisia puheenvuoroja uudenmaan vaalipiirin kansanedustajilta siitä että ihmisiä ei ole muualla ja elämää ja järkeä ei ole muualla kuin täällä ihan etelä suomessa kun uusia yksiköitä perustetaan niin silloinhan alueellistaminen pitäisi käydä läpi haluaisin itsekin kuulla oikeusministeri häkkäseltä

puhemies tässä on selkeästi nytten tämmöinen aluejakoinen mielipide tästä tuomioistuinviraston paikasta tässä täytyy nyt sen verran edustaja kaumaa kompata koska tuomioistuinvirasto kuitenkin vastaisi tuomareiden ja muun henkilöstön koulutuksesta ja tulisi tällöin niin sanotusti myös tämmöiseksi riippumattomaksi virastoksi tänne poliitikkojen ja muiden väliin ja siinä mielessähän vantaa on erinomainen sijaintipaikka täällähän suurin osa tuomareista töitä tekee täällä helsingin seudun alueella joten säästetään paljon matkakuluissa ja kaikessa muussa kun majoitutaan vantaalla ja käydään koulussa siellä ja niinpäin pois siinä mielessä arvoisa ministeri olisin kysynyt mitkä olivat ne painavimmat kriteerit että vantaa valittiin tietysti se että siellä on korso mutta onko lisäksi muita kriteereitä

arvoisa rouva puhemies kyllä minuakin kiinnostaa niin kuin monia muitakin edustajia tässä salissa ne perustelut että minkä takia ministeri päädyitte esittämään tuomioistuinvirastoa vantaalle ettekä jonnekin muualle käsittääkseni kuitenkaan ei voida sanoa etteivätkö muutkin sijoituspaikat jotka olivat tässä vertailussa mukana olisi täyttäneet niitä kriteereitä jotka tälle tuomioistuinviraston sijainnille ja tälle virastolle on asetettu vaan tämä vaikuttaisi olevan poliittinen päätös että tätä on nytten tänne vantaalle esitetty mutta ei se sulje pois minusta sitä että olisi ollut myös jokin toinen vaihtoehto yhtä hyvä ja sen takia nämä perusteluiden vaateet ovat ihan paikallaan toinen asia minkä edustaja karimäkikin nosti esille lakivaliokunta olisi halunnut ratkaista tämän yhdessä käräjäoikeusverkoston uudistuksen kanssa ja edelleen pitää kysyä ministeriltä olisitteko valmis harkitsemaan että erittäin tehokkaat kustannustehokkaat laadukkaat ratkaisut omaavat istuntopaikat ja kansliat säilytettäisiin kuten iisalmessa raahessa ja

arvoisa rouva puhemies siltarumpua minäkin täällä hakkaan mutta tällä kertaa rummutan rovaniemen puolesta pohdin sitä että kyllä tämä nyt olisi ollut oikeusministeriöltä aivan oikea suunta lähteä miettimään missä nämä koulutukset ovat niitä ei ole vain yhdessä suunnassa vaikka olen espoosta silti näen tämän aluepoliittisesti merkittävänä erityisesti se rohkaisisi maakuntiakin näkemään ja ymmärtämään että todella täällä eduskunnassa on muutakin kuin suurten kaupunkien politiikkaa sitten pohdin sitä että tämä tuomioviraston perustaminen tulee vasta nyt vaikka käräjäoikeusuudistus hetki sitten päätettiin olisin kysynyt oikeusministeriltä kahta asiaa miksi tämä päätettiin sijoittaa vantaalle miksi ei jonnekin muualle ja toiseksi miksi tämä järjestys oli näinpäin kun ne ovat kuitenkin ihan lähekkäin miksi ensin

minkä takia tämä tuomioistuinvirasto tulisi sijoittaa justiinsa vantaalle eikö meidän näissä päätöksissä pidä miettiä ensisijaisesti valtion etua koko valtion etua siis suomen jossa me kaikki meillä on myös muualla hyvin paljon osaajia meillä on hyviä yhteyksiä ympäri suomea siitä me olemme tunnettuja yhteydet sekä liikenteessä että muussakin digitaalisessa toiminnassa ja kaikissa näissä monessa muussa paikassa esimerkiksi rovaniemellä on edullisempaa asua siellä on pysyvämpää henkilökuntaa ja siellä on myöskin pätevää osaajaa on tiedekunta elikkä osaajia on minäkin olen siellä koulun käynyt oikeustieteellisen ja tullut siihen tulokseen että pätevää henkilökuntaa näyttää olevan saatavissa kyllä ihan tarpeen mukaan
myönnän viisi vastauspuheenvuoroa sen jälkeen saa ministeri vastata nämä henkilöt ovat kivelä hoskonen raatikainen jarva ja kulmala

on varmasti monia rationaalisia perusteita oikeusviraston perustamiseksi mutta on myös kriittisiä ääniä jotka on syytä ottaa vakavasti puhutaan että tämän viraston perustamisen resurssit käyttökulut ovat sitten pois varsinaisesta oikeuslaitoksen toiminnasta historian varrella kokemukset keskusvirastoista eivät ole pelkästään positiivisia toki itse uskon että tämä merkittävästi lisää oikeuslaitoksen prosessien sujuvuutta kansalaisten oikeusturvaa ja ylipäätänsä jäntevöittää oikeuslaitosta ja juuri se että tuomareille annetaan täydennys ja ajankohtaiskoulutusta liityn kyllä myös oikeusministeri niihin jotka kyseenalaistavat

arvoisa rouva puhemies todellakin kun uusia virastoja perustetaan kyllä siinä yhteydessä pitäisi ihan aidosti käydä se keskustelu niin kuin nyt on julkisuudessa käytykin mutta käydä se korkeimmalla poliittisella tasolla siitä että tässähän on nyt juuri se tilaisuus tehdä sitä koko suomen huomioivaa politiikkaa väite siitä että jossakin on enemmän ihmisiä tai vähemmän ihmisiä meillä kuitenkin suomi on kokonaisuus ja katsokaapa nyt esimerkiksi suomen metsävaroja lähes kaikki metsälliset toiminnot on keskitetty keskitetty tänne helsinkiin mutta itse metsävarannot ovat jossakin ihan muualla siinäkään asiassa ei ole huomioitu tätä todellisuutta tässä nyt käsittelyssä olevassa asiassa toivoisin että oikeusministeri ottaisi nyt niin sanotusti lusikan kauniiseen käteensä ja huomioisi missä oikeustiedettä opetetaan esimerkiksi edustaja antti kurvinen kertoi omassa puheenvuorossaan nämä paikkakunnat nimenomaan näen että tässä on se mahdollisuus tehdä oikeudenmukaista politiikkaa ja hajauttaminen sinänsä on viisautta eikä resurssien tuhlausta se on aina viisautta koska keskittäminen on se suuri riski

arvoisa rouva puhemies käytän tilaisuutta hyväkseni enkä nyt puutu tähän sijoitetaan nyt minne sijoitetaan tämä ei näin helsinkiläisenä hirveästi aiheuta parran pärinää siltarummuista puhutaan mutta minä en niihin ole perehtynyt käytän tilaisuutta hyväkseni on hienoa että tuomioistuinlaitos uudistuu ja kysyisinkin oikeusministeriltä aikooko tässä tilanteessa hallitus kenties ryhtyä joihinkin toimiin varmistaakseen sen että tuomareiden riippumattomuus ja erottamattomuus turvataan tilanteessa jossa merkittävä osa tuomareista toimii määräaikaisissa viroissa meillähän on aika paljon tuomareita käsittääkseni tällä hetkelläkin määräaikaisina ja kun työpaineet aiheuttavat sen että yritetään olla tehokkaita niin siinä on pieni riski että tuomioiden laatu ehkä vaihtelee jos yritetään olla ylitehokkaita sen vuoksi

arvoisa puhemies ihan asiallista keskustelua käydään näistä sijoittumispaikoista näitten valtion toimintojen osalta kuitenkin kyselyissä joita on tehty tehty medioitten toimesta valtaosa suomalaisista tukee nimenomaan valtion vahvaa roolia valtion toimintojen sijoittamisessa ja näkisin että oikeusministeriö myös tässä noudattaa linjaa jota on tämänkin hallituksen aikana haluttu viedä eteenpäin että alueitten vahvuuksiin perustuen näitä toimintoja viedään eteenpäin ja kehitetään toinen asia johon haluaisin kiinnittää huomiota on näitten käräjäoikeuksien osalta kun tätä rakennemuutosta tehdään ja näiden jäljelle jäävien käräjäoikeuksien osalta on haluttu että niitten toimintaa kehitetään ja

onko tarkoitus ajatus ja toimintalinja se että näitä toimintoja esimerkiksi näitä summaarisia riita asioita joista on ollut keskustelua keskitetään nyt sitten esimerkiksi näihin pienempiin käräjäoikeuksiin jotta siellä nykyisten hyvien sähköisten menettelytapojen kautta jotka ovat myös oikeusturvan kannalta ihan tasavertaisia kansalaisille pystytään näitä

kerron vielä noista tuomioistuinviraston tehtävistä koska niistä näyttää olevan hieman epätietoisuutta elikkä lainaan suoraan tästä esityksestä tuomioistuinviraston tehtävänä olisi huolehtia tuomioistuinlaitoksen toimintaedellytyksistä tuomioistuinten toiminnan kehittämisestä suunnittelusta ja tukemisesta virasto toimisi oikeusministeriön hallinnonalalla mutta olisi toiminnallisesti itsenäinen keskusvirasto se palvelisi koko

arvoisa ministeri kysyn tässä vaiheessa kuten niin moni muukin minkä takia tällaista virastoa ei voida suunnitella minnekään muualle kuin pääkaupunkiseudulle meillä on olemassa esimerkiksi rovaniemi kouvola joensuu jotka ovat sellaisia alueita minnekä tämän hyvin voisi sijoittaa
ja sitten ministeri vastaa kolme minuuttia olkaa hyvä
arvoisa puhemies kun katsotaan ripauksen verran suomen rajojen ulkopuolelle niin tällä hetkellä huolestuttavin kehitys ei pelkästään kauppasuhteiden jäätyminen tai muut on monissa länsimaissa tapahtuva oikeusvaltion horjuttaminen sitä tapahtuu usassa sitä tapahtuu monissa euroopan maissa tuomioistuinlaitos on oikeusvaltion ydinkulmakivi sen luottamusta sen toimintakykyä täytyy vaalia suomessa kuin kultajyvää siihen en soisi sekoitettavan mitään muuta kuin tuomioistuimen parhaan toimintakyvyn turvaavia perusteita se on ollut minulla tässä kaiken päätöksenteon perustana tuomioistuinviraston tehtävät tulevat nykyisiä tehtäviä eivät siis uusia tehtäviä niitä pääosin hoidetaan tällä hetkellä oikeusministeriössä ne eivät ole tilivirastotehtäviä ne eivät ole palkanlaskentatehtäviä ne ovat erittäin keskeisiä tuomioistuinlaitoksen toimintakykyyn kehittämiseen ja ohjaamiseen liittyviä tehtäviä siis tehtäviä joiden varassa tuomioistuinlaitoksen luotettavuus uskottavuus toimintakyky kustannustehokkuus kokonaisuus tulee joko menestymään tai epäonnistumaan sen takia tämän viraston paras mahdollinen toimintakyky on ainoa kriteeri joka oli myös sijaintipaikan valinnassa asiantuntijatoimikunta perusteellisesti ruoti eri paikkakuntia niiden positiivisia ja negatiivisia piirteitä halusin vielä teetättää uuden selvityksen ministerikauteni aluksi mikä paikkakunta parhaiten kykenee turvaamaan tuomioistuinlaitoksen toimintakyvyn niukkojen resurssien aikakautena sijainnin saavutettavuuden toimintakyvyn kannalta pääkaupunkiseutu oli paras ja pääkaupunkiseudun kunnista helsinki ei ollut paras vaan nimenomaan vantaa koska se on helpoiten saavutettavissa ympäri suomea niin idästä kuin lännestä pohjoisesta ja etelästä etelä suomen alueella sijaitsee ylivoimaisesti suurin osa tuomioistuinlaitoksen se on kustannuksiltaan tehokas tätä on on itse asiassa useampi sata sivua tätä ei ole tehty minään hetken mielijohteena uskon että puhujakaartia kun katsoo niin minä olen itse asiassa varmaan ainoa joka on oikein kunnon maaseutupitäjästä kotoisin eli voin sanoa että kyllä myös minä olisin nähnyt että tämä virasto voisi sijaita jossain muualla mutta kun katsotaan puhtaasti asiantuntijaselvityksiä niin selvästi paras sijaintipaikka on mitä tulee näihin muihin kysymyksiin niin palaan vielä debatin jatkuessa ja

heti ylös eli kun kehitetään tuomioistuinlaitosta niin se on todellakin se asia mihin haluaisin puuttua ja mistä haluaisin että uskallettaisiin nostaa asioita esille vaikka me kaikki tiedämme että jokainen asia joka tuomioistuimeen tulee on omalaisensa ja erilainen niin siitä huolimatta vaikuttaa siltä että hyvin samankaltaisia asioita käsitellään eri tuomioistuimissa eri tavalla ja muun muassa rangaistukset eivät aina näytä olevan yhteisverrannollisia tullaanko tässä puuttumaan sitten tällaisiin asioihin ja se kun nämä pienet varsinkin sosiaali ja terveyspuolen laskutyöt jäävät maksamatta kun niitä sitten kierrätetään perintäfirmojen kautta ja sitten ne aikanaan menevät ulosottoon ja sen jälkeen sitten tulevat nämä perintäfirmojen kulut jotka menevät oikeuteen ja siellä myöskin määrätään niistä hinnat niin se nostaa näiden köyhien ihmisten velkatasoa ja he eivät pääse koskaan siitä velastaan pois tullaanko tässä jonkinnäköistä oikotietä tekemään niin että kaikkiin ei tarvittaisi sitä tuomarin kopautusta
sitten taitaa olla puhujalistan aika ensimmäisen puheenvuoron tässä edustaja kurvinen

arvoisa rouva puhemies tämä käsittelyssä oleva tuomioistuinviraston perustaminen on erittäin myönteinen asia ja haluan kiittää siitä sipilän hallitusta tämä on ollut pitkäaikainen tavoite jota muun muassa suomen lakimiesliitto on hyvin voimakkaasti ajanut kyllähän se tämän esityksen suurin pihvi on kuitenkin se että tällä vahvistetaan suomalaisten tuomioistuinten riippumattomuutta ja vahvistetaan sitä vallan kolmijako oppia jossa me täällä säädämme lait virkamiehet käyttävät toimeenpanovaltaa ja sitten riippumattomat erottamattomat tuomarit soveltavat

tässä tilanteessa ja pelkäänpä että se on omiaan heikentämään meillä esimerkiksi laadukkaan hyvän parhaan henkilöstön tuomareiksi muutenkin se riippumattomuus on kyseenalaista jos sinun tuomarinvirkasi on muutaman kuukauden pätkissä siihen tarvittaisiin varmasti uusia ideoita puhemies en voi olla vielä palaamatta tähän sijaintipaikka asiaan toivoisin että oikeusministeri kertoisi miksi hän ei noudattanut alueellistamisen koordinaatioryhmän suositusta että ratkaistaisiin koko valtioneuvoston istunnossa lisäksi tuntuu hassulta se kun täällä kerrotaan että laadukasta oikeudellista osaajakuntaa ei saada mistään muualta kuin pääkaupunkiseudulta mitä oikein sitten vaikkapa rovaniemen tai vaasan oikeustieteelliset tekevät ovatko ne aivan laaduttomia yksiköitä meillähän on juristeja pitkin suomea meillä on hovioikeuksia useammalla paikkakunnalla voisi sanoa että tämä olisi helppo alueellistettava kohde ja en voi olla mainitsematta tästä asiantuntijaselvityksestä että aika heikolla tasolla vielä näyttää olevan oikeusministeriössä digitalisaatio jos matkakustannusten matkustelun fyysisten kokousten vuoksi perustettiin tämä sijaintipaikka pääkaupunkiseudulle koska vaikkapa pörssiyhtiöt käyttävät todella paljon sähköisiä kokouksia puhemies lisään vielä loppuun sen että muissa pohjoismaissa on katsottu tarpeelliseksi alueellistaa tämäntyyppiset virastot tällaiset tuomioistuinvirastot alueellistaminen on pohjoismainen malli

arvoisa puhemies

suunnittelusta ja niiden tukemisesta ja niin edelleen tämä on siis erittäin tärkeä laki mitä nyt ollaan täällä lähetekeskustelussa käsittelemässä täällä on luonnollisesti noussut esille tämän uuden viraston sijoituspaikka ja minusta on ihan aiheellista käydä keskustelua siitä vielä haluan ihan alkuun varmuuden vuoksi sanoa että eihän minulla vantaata vastaan mitään ole se on hieno paikkaunta siellä varmasti tehdään hyvää työtä mutta kun puhutaan koko suomen kehittämisestä niin kyllä se tänä päivänä on sitä että ei niinkään hajottaa vähän joka puolelle kaikkea vaan se on sitä että pyritään vahvistamaan kunkin alueen ja paikkakunnan luontaisia vahvuuksia silloin kun siihen on järkevät perusteet niin varsinkin uusien virastojen osalta katsotaan mikä olisi semmoinen järkevä sijoituspaikka jossa on jo olemassa osaamiskeskittymä puhutaan klustereista ja meillä on olemassa suomessakin useita paikkakuntia joissa on oikeudellisen osaamisen keskittymiä siellä on hovioikeutta siellä on oikeustieteellistä koulutusta ja niin edelleen kun katsotaan muita pohjoismaita kuten edustaja kurvinen edellä hyvin totesi ruotsi ja norja ovat tehneet ratkaisun että heidän on sijoitettu noin tunnin lentomatkan päähän pääkaupungista ja kyllä hekin varmasti sitä ratkaisua tehdessään ovat lähteneet ihan samasta tavoitteesta kuin edellä ministerin kuulimme toteavan että tuomioistuinten parhaan toimintakyvyn turvaaminen ja tuomioistuinviraston toimintakyvyn turvaaminen on se ohjaava tekijä mutta he ovat päätyneet tähän ja heillä näyttää olevan voimakkaamminkin se suunta että katsotaan vähän että koko maata kehitetään on tunnustettava se että vaikka vantaa on hieno paikkakunta niin eihän tämmöinen muutaman kymmenen hengen sinänsä tärkeä virasto mutta ei kovin iso virasto vantaalle ole valtavan tärkeä työllistymismielessäkään mutta jos se olisi sijoitettu jollekin suomessa niin se olisi ollut tietyllä tavalla kruununjalokivi josta se paikkakunta olisi varmasti pitänyt erittäin hyvää huolta ja ja hakenut sille parhaat mahdolliset toimintaedellytykset sillä kyseisellä paikkakunnalla

kun meillä jo luontainen väestökehitys näyttää olevan sitä että väestö pakkautuu pikkuhiljaa tänne pääkaupunkiseudulle ja suuriin keskuksiin niin sitä kannattaisi myös poliittisesti katsoa voitaisiinko vähän vastavirtaan tässä kysymyksessä mennä ja ja rakentaa eheää suomea tältäkin kannalta kuten täällä edellä on todettu tämä sijoituspäätöshän kävi alueellistamisen koordinaatiotyöryhmässä ja koordinaatiotyöryhmä lausunnossaan edellytti että tämä sijoittamispäätös olisi syytä viedä valtioneuvoston päätettäväksi

takia olen kyllä hieman pahoillani että näin ei toimittu ja on tunnustettava sekin että kyllä tässä meidän monipuoluejärjestelmässä hallituspuolueiden välilläkin on näkemyseroja ja keskustan ryhmä tästä antoi kyllä selvän ja hyvin yksimielisen viestin että tämä olisi syytä alueellistaa ja myös itä ja pohjois suomen maakunnat yhdessä yksimielisesti ottivat kantaa alueellistamisen puolesta nyt olemme kuitenkin tässä ja eteenpäin on katsottava kokonaisuutena hankehan on hyvä vaikka tähän vähän kyllä jääkin tämmöistä ikävää sivumakua kun hienot mahdollisuudet jätetään nyt käyttämättä

arvoisa rouva puhemies tästä tuomioistuinvirastosta tai millä nimellä sitä nyt kutsutaankaan on puhuttu jo vuosikausia ja monta hallituskautta ja nyt meillä on semmoinen oikeusministeri joka on toteuttanut tämän eli kiitos oikeusministerille te ette pelkästään puhu vaan te toimitte tässäkin asiassa niin kuin monessa muussa on todella tärkeää että tämä tuomioistuinvirasto vihdoinkin perustetaan se hoitaa erittäin tärkeitä tehtäviä se huolehtii tuomioistuinten toimintaedellytyksistä toiminnan kehittämisestä suunnittelusta ja tukemisesta niin kuin sanoitte nämä eivät ole mitään tämmöisiä palkanlaskentatehtäviä vaan tänne tarvitaan erityisosaajia sekä juridisen osaamisen alueelta alueelta että myös kehittämisen koulutuksen alueelta huippuosaajia en väitä etteikö niitä olisi joka puolella suomea mutta näitä tähän virastoon tarvitaan

on tärkeätä että tämä on itsenäinen keskusvirasto on tärkeää että tuomioistuimet myös ulkoisesti näyttävät riippumattomilta että ne eivät näytä olevan poliittisessa ohjauksessa en väitä että näin olisi mutta se saattaa näyttää siltä ja nyt tällainen itsenäinen virasto poistaa tämän

arvoisa puhemies

opin mukaan ajateltuna päätös onkin perusteltu sen voidaan katsoa edistävän tuomioistuinten riippumattomuuden periaatetta ja se näyttää paremmalta myös kansainvälisessä vertailussa toisaalta oikeusministeriö lienee tähänkin asti hoitanut näitä tehtäviä tuomioistuinten riippumattomuutta kunnioittaen eli eihän meillä mitään isompaa ongelmaa ole kyllä ollut tähänkään mennessä julkisuudessa keskustelu tuomioistuinvirastosta on keskittynyt lähinnä tuomioistuinviraston

tämä on sinänsä ymmärrettävää muun muassa monissa pohjoismaissa valtion virastoja siirretään pääkaupungista maakuntiin tasapuolisen aluekehityksen edistämiseksi meillä kuitenkin oikeusministeri on päättänyt sijoittaa tuomioistuinviraston vantaalle vaikka yhdeksän muutakin kaupunkia olivat valmiina ja kelvollisia sijoituspaikaksi äsken kertoi perusteluja niin en minä ainakaan löytänyt niistä perusteluista syytä että minkä takia se piti siirtää juuri vantaalle kun joka tapauksessahan sen tulee siirtyä helsingistä jonnekin niin minkä takia sen pitää sitten siirtyä vantaalle johon pitää kaikki alkaa rakentamaan alusta alkaen tässä kokonaisuudessa on kyse myös oikeudenmukaisuudesta julkista keskushallintoa ylläpidetään koko suomesta kerättävillä verovaroilla kuitenkin niiden työntekijät asuvat pääasiassa pääkaupunkiseudulla maksavat veronsa pääkaupunkiseudun kunnille ja käyttävät lähinnä näiden alueiden palveluita kyse on suuresta tulonsiirrosta maakuntien suomesta ruuhka alueelle me muun suomen asukkaat siis elätämme hyvin pääkaupunkiseudun asukkaita pitääkö meidän kaikessa jatkaa tätä elättämistä kannustankin valtionhallintoa että se ottaisi mallia muun muassa kansaneläkelaitoksesta joka on menestyksellisesti alueellistanut alueellistanut toimintojaan eri puolelle suomea myös säästöjä syntyy kun toimitilat otetaan edullisten neliöhintojen perusteella alueellistaminen toimisi myös oikeuslaitoksen puolella jos vain hyvää tahtoa riittää yhtään ei pidä antaa periksi tuomioistuinvirastossa täytyy olla pätevää osaavaa henkilöstöä laadusta me emme saa tinkiä ollenkaan meidän täytyy lähteä siitä että sijoittumisen pitää olla koko valtion etu ja koko valtion etuhan on että se on ensinnäkin kustannustehokas ja ja toimiva kokonaisuus tuossa jo aikaisemmin sanoin esimerkkinä rovaniemen jonka tunnen kaikkein parhaiten siellähän minun tietojeni mukaan on paljon osaajia on hyvä osaamiskeskittymä se on kiinnostava paikka lappiin tulee mielellään asukkaita pysyvästi asumaan ja olemaan se on turvallinen ympäristö varma ympäristö siellä on todellakin hyvä yliopisto sinne ympäristöön on saatu hyvin päteviä opettajia ja osaajia

hyvät yhteydet erittäin hyvät kulkuyhteydet hyvät nettiyhteydet ja kaikki muut

välttämättä tarvitse niin hirveän paljon kulkeakaan sinne rovaniemelle tosin suomihan on kulkuyhteyksien osalta hyvin nopea ja pieni maa minä itse asun tuhannen kilometrin päässä täältä helsingistä jos oikein pitää vauhtia ei minullakaan kestä kuin neljä tuntia niin minä olen täällä kun ensin ajan sen kaksisataa kilometriä rovaniemen lentokentälle ja sitten sieltä tulen tänne niin minä olen jopa neljässä tunnissa täällä eduskunnassa

pääkaupunkiseudun etu on ehdottomasti se että koko suomessa menee hyvin vielä sen verran käräjäoikeusverkostosta että kun itse aikoinaan auskultoin kemijärven käräjäoikeudessa ja sain sitä kautta varatuomarinkin paperit niin sielläkin oli aina pätevä tuomari siellä oli pätevä laamanni ja oli henkilökuntaa hyvin käytössä mutta viime vuosina koko suomen käräjäoikeusverkosto on on ajettu todella pahalla kädellä alas ja nyt se että tämä tuomioistuinvirastokin aiottaisiin sijoittaa vantaalle on sitten kyllä keskittämisen piste koko tämän laitoksen alasajossa

arvoisa rouva puhemies tämä perustaminenhan perustuu oikeudenhoidon uudistamisohjelmaan joka vuonna kaksituhattakolmetoista julkaistiin suomalaista oikeuslaitosta uudistetaan nyt vahvalla kädellä tuon ohjelman pohjalta ja myös paljon hyviä asioita siellä tapahtuu täytyy tietysti todeta että on vielä liian aikaista arvioida mitä nämä kaikki uudistukset sitten yhdessä tuottavat kaikista eniten olen huolissani kansalaisten oikeusturvan toteutumisesta erityisesti pienituloisten ihmisten ja niiden joiden on muutenkin vaikea saada asiaansa käsiteltäväksi tuomioistuinten ja käräjäoikeuksien määrä harvenee voimakkaasti erilaisista kielellisistä oikeuksista jatkuvasti tingitään ne tuottavat nyt erilaista tuskaa monella paikkakunnalla henkilökuntaa on vaikea saada muuttamaan uusiin pisteisiin kielitaitonsa kanssa tästä meillä vielä tulevaisuudessa varmasti saadaan paljon raportteja tuomioistuinviraston perustaminen on erittäin tervetullut kokonaisuudistus ja siitä täytyy todeta että se on erittäin laajaa luottamusta ja toivettakin toteuttava esitys vastustajia on ollut kovin vähän koko tuomarikunta sekä asianajajakunta tätä uudistusta tukevat tämä sijaintipaikka täällä tietysti herättää kipua ja toivoisinkin että valtioneuvosto vielä keskenänsä kävisi tästä paikasta avoimen keskustelun joka vastaisi sitä prosessia kuten oli luvattu meille kansanedustajille että näin tätä asiaa hoidetaan jos sellainen käyty minähän en voi tietää kaikkea mitä on käyty niin sitten olisi hyvä saada siitäkin selvitys miksi hallituspuolueet ovat tällaiseen ratkaisuun päätyneet että tätä alueellista sijoittamista ei tässä harrasteta vaikka sellainen mahdollisuus olisi ja se tukisi koko maata paremmin kuin se että kaupunkiseudut vain vahvistuvat pääkaupunkiseudulta olevana poliitikkona laitan tässä tulevan eduskuntavaalipaikkanikin vaakalaudalle mutta silti olen sitä mieltä että suomi kyllä ansaitsee sellaisen kokonaisvaltaisen kohtelun näissä isoissa päätöksissä

arvoisa rouva puhemies tuomioistuinhallinnossa on tapahtunut paljon keskittämistä joka on suurelta osin perusteltavissa kehittämis ja säästösyillä mutta ei kaikilta osin marraskuussa kaksituhattaseitsemäntoista raahen seutukunta sai vahvistuksen pitkään velloneelle keskustelulle raahen käräjäoikeuden lakkauttamisesta eduskunta oli tehnyt päätöksen yhdistää ylivieska raahen käräjäoikeus oulun käräjäoikeuteen vaikka kyse oli osasesta laajassa käräjäoikeusverkoston kehittämishankkeessa tuntui lopullinen päätös musertavalta olkoonkin ettei suurin osa seutukunnan ihmisistä koskaan käyttäisi käräjäoikeuden palveluita on se yksi kaupungin ja seutukunnan elinvoimasta viestivä osatekijä jatkossa raahessa ei saisi käräjäoikeuden palveluja laisinkaan vaan raahen alueen käräjäistunnot järjestettäisiin pääsääntöisesti oulun oikeustalolla uudistusta ja siihen kuuluvaa käräjäoikeusverkoston karsimista on perusteltu pitkälti säästösyillä lähivuosina käräjäoikeuksissa on tiedossa merkittäviä digitaalisia ja turvallisuuteen liittyviä uudistuksia jotka vaativat satsauksia uudistusta on perusteltu myös sillä että se parantaa lainkäytön lainkäytön laatua kun tuomarit voivat kehittää syvempää erityisosaamista rouva puhemies haluan kysyä oikeusministeri häkkäseltä nyt kun uudistus näyttää siis tulevan ja sen myötä raahesta käräjäoikeus poistuu onko oulun käräjäoikeus itse valmis uudistukseen onko siellä tarvittavat toimitilat käytössä kun uudistuksen on määrä astua voimaan vuoden kaksituhattayhdeksäntoista alusta tiedossa on että nykyisiä toimitiloja piinaavat sisäilmaongelmat uudistuksesta tältä osin lopulta säästöä jos oulun käräjäoikeudelle pitää hankkia uudet terveelliset toimitilat vaikka raahessa olisi varta vasten oikeustaloksi rakennetussa kiinteistössä terveelliset toimitilat vain seitsemänkymmenenviiden kilometrin päässä oulusta edelleen käytettävissä

semmoinen asia arvoisa puhemies sanoa että tämä tuomioistuimen riippumattomuuden turvaaminen on totta kai se ykkösasia niin kuin ministeri itse hyvin puheenvuorossaan korosti mutta sen jälkeen kun katsotaan näitä riippumattomuustilanteita mitä tuomioistuimella pitää välttämättä olla se on itsestäänselvyys siitä ei kannata edes keskustella niin sitten kun on tämä uusi hallintovirasto missä se sitten aloittaakaan sen tehtäväthän tietysti ovat tällä hetkellä oikeusministeriön tehtäviä ja ne siirretään tälle uudelle virastolle mikä sinänsä on järkevää että voidaan ne keskittää yhteen paikkaan ja katsoa kokonaisuutta ne hallintotehtävät jotka siirtyvät totta kai helpottavat sitten oikeusministeriön omaa työtä ja sitten se oma työ mikä helpottuu toivon mukaan näkyy myös esimerkiksi eriasteisen lainsäädännön kehittämisessä niin että pystytään turvaamaan tässäkin maassa paljon kritiikkiä saanut erilaisten uusien lakien ja niihin liittyvien ongelmakohtien kohentaminen niin että yhä parempaa lainsäädäntöä suomeen saataisiin aikaiseksi nythän on paljon keskusteltu julkisuudessa että meidän lainsäädännön ja varsinkin uusien lakiesitysten taso on kovin heikkoa ollut ja siellä on ollut virheitä toivon mukaan tässäkin asiassa päästään eteenpäin se että uusi virasto huolehtii oikeuslaitoksen toimintaedellytysten parantamisesta koko maassa on myös erittäin hyvä ja tavoiteltava asia ja tässä yhteydessä nostan kyllä esille tämän toimipaikan missä tämä uusi virasto sitten aloittaakin alueellinen koordinaatioryhmä on tämän käsitellyt viime kesänä ja lausunut siitä painavan sanan että sen pitäisi olla valtioneuvoston yleisistunnossa ratkaistava asia on aivan luonnollista että tällaisessa asiassa kun uusia virastoja perustetaan siitä käytäisiin kokonaisvaltainen poliittinen keskustelu ettei sorruttaisi sellaiseen menoon kuten on huomattu esimerkiksi lääketutkimuskeskus fimean tapauksessa jossa sitä alueellistettiin kuopioon ja siitä nousi sitten aivan valtava meteli vaikka kuopiossa on maailman huippulääketiedettä ja myös lääkeosaamista elikkä kyllä sitä osaamista muuallakin on minä en halua kenenkään arvostelukykyä tai harkintakykyä tässä asettaa kyseenalaiseksi vaan kysymys on siitä että meidän pitäisi tunnustaa että tässä maassa on osaamista hyvin monella puolella suomea esimerkiksi oikeustieteen alalla hyvin monessa yliopistossa opetetaan korkeatasoista oikeustiedettä tässä maassa tuloksellisesti ja ne ovat saaneet erittäin hyvää jälkeä maassa aikaan ja tämänkin joskus pitäisi näkyä eihän se hyvänen aika voi niin olla että kaikissa tapauksissa ikään kuin peruslähtökohta on että kaikki pääkaupunkiseudulle ja sitten muutamasta pienestä rippeestä loput tappelevat niinhän se ei voi olla toivon arvoisa rouva puhemies ja toivon myös arvoisa ministeri kun te olette paikalla että

arvoisa puhemies kyllä hyvinkin reippaasti tässä on hyvä käydä keskustelua oikeusministeriön hallinnon kehittämisestä sen palvelujen saatavuudesta ja myöskin alueellisista vaikutuksista suomessa valmistui viime vuonna seutukaupunkiohjelma jossa myöskin siinä yhteydessä katsottiin julkisten työpaikkojen vaikuttavuutta ja palvelujen saatavuutta osin se perustui tarkastusvaliokunnan lausuntoon koskien savonlinnan tilannetta kun sieltä opettajakorkeakoulutus lakkasi minusta tässä ei ole yksin kysymys työpaikoista vaan myöskin palvelujen saatavuudesta ja vaikuttavuudesta joita pitäisi näissä kakkoskaupungeissa seutukaupungeissa joita on viisikymmentäviisi kappaletta suomessa katsoa tässä tulen vähän asiasta sivuun tähän ulosottotoimeen ulosottotoimeen josta siitäkin tässä voin sanasen sanoa minusta digitalisaatio etenee ja ne palvelut on hyvä pitää kuitenkin lähellä seutukaupunkeja silloin kun on tarvetta eli varsinais suomessa turussa ei edes ole tiloja keskittää näitä palveluja kuitenkin sellainen suunnitelma on olemassa minusta jos me viemme seutukaupunkiohjelmaa eteenpäin pitää nyt kerta kaikkiaan ottaa huomioon myöskin tämä alueellinen vaikuttavuus palvelujen saatavuus ja näiden alueiden kehittyminen joista monet ovat todella todella vahvoja vientikaupunkeja ja pitävät suomen taloutta yllä

arvoisa puhemies tuomioistuinvirasto itsessään on varsin perusteltu pitkään odotettu esimerkiksi pitkään peräänkuuluttanut sitä että tuomioistuinvirasto suomeen saadaan sinänsä esitykseen itsessään ei ole huomauttamista mutta hieman hämmentyneenä olen kyllä seurannut tätä keskustelua ja sen takia tämän puheenvuoron halusinkin pitää ja oikeastaan kysyä onko tässä nyt joku riski että tämä tuomioistuinviraston eteenpäinmeneminen ei olekaan niin itsestäänselvää kuin vielä aikaisemmin ajattelin täällä keskustan ja kokoomuksen kansanedustajat ovat oikeastaan aika lailla tukkanuottasilla

mene eteenpäin tässä selvästi on hallituspuolueiden välillä nyt aikamoinen ristiriita ja ristiveto
täällä oli yksi puheenvuoropyyntö vielä edustaja heinonen ja sen jälkeen kahden minuutin vastaus ministerille arvoisa
rouva puhemies täytyy todeta että tämä pääministeri juha sipilän hallituksen esitys on minun mielestäni hyvä niin kuin tässä keskustelussa on esille tullut useamman kerran on pitkän aikaa puhuttu mutta nyt oikeusministeri häkkäsen johdolla tämä toteen laitetaan ja toimeen pannaan itse asiassa tämä hallituksen esitys ymmärtääkseni on ollut valtioneuvostossa ja mennyt valtioneuvoston käsittelyssä yksimielisenä eteenpäin se tästä keskustelusta

siis tuomioistuinten keskushallintotehtävistä on varmasti järkevää että näitä yhdistetään ja ja näin saadaan tehokkuutta tällekin puolelle virastolle tulee siis pääosa niistä keskushallintotehtävistä joita tähän asti ja

asti hoidetaan oikeusministeriössä ja tämän jälkeen oikeusministeriö huolehtisi sitten tuomioistuinlaitokseen liittyvistä valtioneuvostotason tehtävistä kuten strategisesta ja taloudellisesta ohjauksesta ja säädösvalmistelusta

vaikka olemme edustaja maijalan kanssa opiskelleet lapissa niin esimerkiksi vaasassa olisi ollut helppoa hovioikeus ja hallinto oikeuspaikkakunnalle saada kaksikielistä

sitten ministeri kaksi minuuttia

tässä on tosiaan kaksi asiaa hallituksen esitys tuomioistuinvirastoksi ja sijaintipaikka sijaintipaikka on puhtaasti ministerin omassa toimivallassa kuten se on ollut perinteisesti ja on ollut aiemminkin ne ovat teknisiä ja hallinnon järjestämiseen liittyviä kysymyksiä lainsäädäntökysymykset kuuluvat tämän salin asioihin kiitos siitä hyvästä palautteesta joka tästä hankkeesta tulee kaikista tärkeintä on nyt se että tuomioistuinvirasto saadaan hyvässä hengessä täältä eteenpäin ja kyetään kehittämään tuomioistuinjärjestelmää niin että kansalaisten oikeusturva jopa paranee suomessa eli saadaan järjestelmä niukkojen resurssien aikana toimimaan niin että laadukasta oikeusturvaa saa jokainen kansalainen riippumatta lompakon paksuudesta tuomioistuimen ratkaisujen luotettavuus on ensisijaista ei se missä sijaitsee vaikkapa nyt tuomioistuinvirasto sekin täytyy ottaa huomioon mutta se ei ole ensisijainen peruste tarvitaanko suomessa tällainen palomuuri olen pitänyt tärkeänä vaikka me olemme maailman kärkipäässä oikeusvaltiomittareissa että me silti vahvistamme suomessa puoluepoliitikkojen ja tuomioistuinratkaisujen ja tuomioistuinten välistä palomuuria ja vaikka suomessa ei ole ongelmia ollut niin tässä on tietty korjattava asia siinä että poliittisesti johdettu ministeriö on hyvin tiiviisti tuomioistuinhallinnossa kiinni edelleen oikeusvaltion periaatteena on vallan kolmijako oppi jossa lainsäädäntövalta hallintovalta ja tuomiovalta erotetaan selvästi ja tämä vahvistaa nyt sitä periaatetta euroopassa monet maat kulkevat tällä hetkellä oikeusvaltioasioissa toiseen suuntaan erittäin huolestuttavaan suuntaan suomi ottaa tällä tuomioistuinvirastoasialla selvän askeleen vielä vahvemman oikeusvaltion suuntaan tässä kysyttiin näistä johtokunnan jäsenistä voivatko kunnanvaltuutetut olla tuomioistuinviraston johtokunnan jäseninä sen takia en ole pitänyt perusteltuna sitä että siellä voisivat kunnanvaltuutetut olla että he ovat poliitikkoja he eivät kuulu sinne tuomioistuinviraston johtokuntaan toivottavasti löytyy muita tehtäviä alueellistamisen kehittämisryhmä on on pohtinut tätä asiaa ja sieltä tuli viesti että voisiko oikeusministeriö harkita koska se kuuluu juridisesti minun toimivaltuuksiini käytin toimivaltuuksiani ja tein ratkaisun valitsin viraston sijaintipaikaksi parhaan mahdollisen salissa on esitetty taas lukuisia eri näkemyksiä kaupungeista kaikissa on omat hyvät puolensa mutta miksi ei valita parasta jos semmoinen on vaihtoehtona

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään puolustusvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto tähänkin lähetekeskusteluun varataan enintään yksi tunti mikäli puhujalistaa ei ehditä annetussa ajassa käydä loppuun asiakohdan käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan tämän päivän istunnossa muiden asiakohtien tultua käsitellyiksi jos keskustelu asiasta kuitenkin päättyy ennen sille varatun määräajan päättymistä siirrytään päiväjärjestyksen seuraavaan eli viidenteen asiakohtaan

arvoisa rouva puhemies esityksessä ehdotetaan kumottavaksi jehovan todistajien vapauttamisesta asevelvollisuuden suorittamisesta eräissä tapauksissa annettu laki aluksi hieman tämän vapautuslain taustaa jehovan todistajien vapautuslaki säädettiin tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentä luvulla ensisijaisesti käytännöllisistä käytännöllisistä ja humanitäärisistä ei niinkään oikeudellisista syistä jehovan todistajat kieltäytyivät tuolloin ehdottomasti sekä varusmies että siviilipalveluksesta ja lähes kaikki niin sanotut totaalikieltäytyjät olivat jehovan todistajia totaalikieltäytyjät tuomittiin suhteellisen pitkiin ehdottomiin vankeusrangaistuksiin vapautuslaki oli jo säädettäessä ristiriidassa silloin voimassa olleen hallitusmuodon yhdenvertaisuutta ja maanpuolustusvelvollisuutta koskevien säännösten kanssa sen vuoksi laki säädettiin perustuslain säätämisjärjestyksessä niin sanottuna poikkeuslakina no miksi vapautuslaki nyt sitten pitää kumota vapautuslain säätämisen taustalla olleet olosuhteet ovat tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentä luvun jälkeen monelta osin muuttuneet siviilipalvelus on täysin erotettu puolustusvoimien toiminnasta ja samalla jehovan todistajien suhtautuminen siviilipalveluksen suorittamiseen on muuttunut merkittävästi myönteisemmäksi jehovan todistajat ovat tuoneet hallituksen esityksen valmistelun yhteydessä selkeästi esiin etteivät he yhteisönä estä ketään suorittamasta siviilipalvelusta eikä sen suorittamisesta aiheudu jehovan todistajalle minkäänlaisia kielteisiä seurauksia olosuhteita joiden takia vapautuslaki siis aikanaan on säädetty ei ole enää olemassa perusoikeuksien merkitys yhteiskunnassa on samalla merkittävästi kasvanut eikä vapautuslain kaltaista selvästi syrjivää lakia voida enää pitää perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävänä nykyistä perustuslakia säädettäessä perustuslakivaliokunta nimenomaisesti velvoitti hallituksen välttämään poikkeuslakien säätämistä ja ryhtymään toimiin vanhojen poikkeuslakien kumoamiseksi tai saattamiseksi perustuslain vaatimusten mukaisiksi jehovan todistajien vapautuslain on useissa yhteyksissä todettu olevan ristiriidassa niin perustuslain kuudennessa pykälässä säädetyn yhdenvertaisuusperiaatteen ja sitä täydentävän syrjintäkiellon kuin sadannessakahdennessakymmenennessäseitsemännessä pykälässä säädetyn maanpuolustusvelvollisuuden kanssa vapautuslaki syrjii kaikkia muita asevelvollisia asettamalla yhden uskonnollisen vakaumuksen parempaan asemaan muihin vakaumuksiin tätä päivää vapautuslain ongelmallisuus on noussut esiin myös viimeaikaisessa totaalikieltäytymistä koskevassa oikeuskäytännössä joka entisestään korostaa tarvetta lainsäädännön välittömälle korjaamiselle vapautuslain kumoaminen on mahdollisista ratkaisuvaihtoehdoista syrjivän tilanteen korjaamiseksi selvästi ongelmattomin vapautuslain kumoaminen poistaisi tehokkaasti siihen liittyvän yhdenvertaisuusongelman turvaten samalla yleisen asevelvollisuuden ja sen kautta puolustusvoimien kyvyn tuottaa suomen puolustuskyvyn edellyttämät joukot arvoisa puhemies vapautuslain kumoaminen ehdotetaan toteutettavaksi siten ettei sillä olisi takautuvaa vaikutusta sellaisiin jehovan todistajiin jotka ovat jo saaneet vapautuksen asevelvollisuuden suorittamisesta lisäksi niillä jehovan todistajilla joita ei ole vielä vapautettu asevelvollisuudesta mutta jotka ovat ennen kumoamislain voimaantuloa saaneet tai hakeneet vapautuslain mukaista lykkäystä suorittamisesta olisi mahdollisuus kolmen kuukauden kuluessa hakea vapautusta asevelvollisuuden suorittamisesta käytännössä kyseisen kolmen kuukauden aikana vapautus voitaisiin siten edelleen myöntää niille jehovan todistajille jotka ovat käyneet kutsunnoissa ennen kumoamislain voimaantuloa siirtymäsäännöksen tarkoituksena on varmistaa ettei vapautuslain kumoaminen johda yksittäisen ihmisen kohdalla kohtuuttomaan tilanteeseen

puhemies kiitos ministerille asian hyvästä esittelystä tilanne todella on muuttunut sitten kahdeksankymmentä luvun jolloin sellaisia jehovan todistajia jotka kokonaan kieltäytyivät asepalveluksesta tuli vankiloihin suuri määrä ja tämä vapautuslaki oli varmaan hyvin käytännöllinen asia kun se aikanaan säädettiin itsekin olin yhteydessä jehovan todistajien toimistoon tämän asian puitteissa selvittääkseni miten heidän ajattelunsa on muuttunut ja he vahvistivat että nykyisen kaltainen siviilipalvelus joka on irrotettu asepalveluksesta on toisenlainen kuin mistä he ovat aikanaan kieltäytyneet kun jehovan todistajista puhutaan on hyvin tärkeää että suomessa kuitenkin suhtaudutaan arvokkaasti heidänkin vakaumukseensa ja tunnustetaan se tosiasia että on monia maailman maita joissa jehovan todistajat oman vakaumuksensa vuoksi joutuvat kärsimään venäjällä on huonoja uutisia tällä hetkellä eritrean kaltaisissa maissa heitä istuu vankiloissa

arvoisa rouva puhemies tämä on hyvä lakiesitys aivan kuten edellä on todettu niin niin se lisää tasavertaisuutta ja koska siviilipalveluskin on kehittynyt vuosien varrella niin tämä on myös jehovan todistajien keskuudessa hyväksytty muoto jatkossa ja siltäkin osin tullaan oikeastaan takaisin tähän päivään lainsäädännön osalta mutta kun jokainen suomalainen on maanpuolustusvelvollinen niin kokonaisturvallisuudesta on pidettävä huolta ja jos kriisiolosuhteet koittavat niin jokaisella pitää olla tietyt tiedot ja taidot kuinka tämä maa toimii ja kuinka kriisiolosuhteissa toimitaan kysyisinkin oikeastaan ministeriltä tästä kokonaisturvallisuusajattelusta mitä voitaisiin tehdä sen eteen ja kuinka siviilipalvelusta tai jopa kohuttua tai puhuttua esiin nostettua kansalaispalvelusta voitaisiin kehittää siihen suuntaan että suomalaisten kokonaisturvallisuustaidot lisääntyisivät ja jokaisella olisi valmiudet siinä tilanteessa jos kriisi koittaisi

pidän hallituksen esitystä hyvänä ja ihan perusteltuna myös tämä hallituksen esitys ja jehovan todistajien näkökulmat siviilipalvelukseen osoittavat sen kuinka hienosti suomalainen siviilipalvelusjärjestelmä on vuosikymmenien aikana kehittynyt siviilipalvelusjärjestelmää kohtaan koetaan suurta luottamusta pidän esitystä hyvänä myös siitä näkökulmasta että uskontokuntia kohdellaan tasa arvoisesti ja nyt myös kirkastetaan maanpuolustusvelvollisuutta se todellakin koskee meitä kaikkia olisin kysynyt ministeriltä kun eduskunnan oikeusasiamies tämän lain valmistelun lausunnossa esittää varsin vakavasti otettavan toiveensa siitä että perustuslakivaliokuntaa kuitenkin kuultaisiin tässä jehovan todistajia koskevassa asiassa koska poikkeuslain kautta on syntynyt jo kahdenkymmenen vuoden oikeuskäytäntö heidän heidän privilegioonsa

mitä mieltä olette ministeri mitä muita asioita pitäisi mahdollisesti perustuslakivaliokunnalta kysyä jos

rouva puhemies on täysin selvää että kaikkien vakaumusta täytyy kunnioittaa ja niin itsekin teen ystävissänikin on jehovan todistajia jotka ovat sitten luonnollisesti nykyisen lainsäädännön mukaan toimineet eli eivät ole hakeutuneet tai siviilipalvelukseen mutta toisaalta minun käsitykseni erityisesti heidän nuoremmista edustajistaan on se että ei ole tosiaan sinänsä estettä sille etteikö siviilipalveluksen voisi suorittaa mutta kun lainsäädäntö on ollut nykyinen niin sitä ollaan tietysti noudatettu ja hallituksen esitys on siinä mielessä hyvin tarpeellinen

arvoisa rouva puhemies tahtoisin esittää kiitokset puolustusministerille tästä lakimuutosesityksestä suunta on todellakin oikea en ymmärrä miksi millään ryhmällä tulisi olla erivapauksia siviilipalvelus on nimenomaan heitä varten joiden vakaumus estää asepalveluksen tai aseettoman palveluksen puolustusvoimissa tämä on erittäin tärkeä askel kohti kansalaisten tasa arvoa mitä tulee maanpuolustusvelvollisuuteen odotan erittäin suurella mielenkiinnolla valiokuntakäsittelyä ja asiantuntijoiden lausuntoja on hyvä että erilaisia toteuttamisvaihtoehtojakin lakimuutokseksi on puntaroitu näillä tiedoilla ja käsittelyn tässä vaiheessa on helppo yhtyä hallituksen esitykseen jehovan todistajia koskevan erivapauslain kumoamiseksi

rouva puhemies taustahan tähän löytyy helsingin hovioikeuden päätöksestä jossa todettiin että jehovan todistajien vapautus asepalvelusta syrjii muun muassa totaalikieltäytyjiä toisaalta myös ykn ihmisoikeuskomitea on kritisoinut meitä jehovan todistajia suosivasta vapautuslaista kun tämä esitys

lähes kaikki lausunnot yhtä kahta lausuntoa lukuun ottamatta taisivat olla myönteisiä tälle kannalle perustuslain sadannenkahdennenkymmenennenseitsemännen pykälän mukaan jokainen maamme kansalainen on velvollinen isänmaan puolustamiseen ja nyt kun meillä on hyvä siviilipalvelus ja tämä yhdistää ja tuo kaikki samalle viivalle niin voisiko tässä olla arvoisa puolustusministeri paikka keskustella myös kansalaispalvelusta eli voisimme kehittää tätä kokonaisuutta siihen suuntaan että jokainen täyttäisi perustuslain pykälän kansalaispalvelun kautta

arvoisa puhemies ensiksi kiitos ministeri niinistölle tästä esityksestä ja siitä että rohkeasti toitte tämän asian käsittelyyn suomen väestö on uskontojen osalta yhä monipuolistuneempi meillä alkaa olemaan hyvin monen eri uskontokunnan edustajia ja muitakin vakaumuksia todella paljon meistä kansanedustajista suurin osa on käynyt maanpuolustuskurssin itse en aikoinaan armeijaa saanut käydä mutta maanpuolustuskurssilla huomasi sen kuinka monenlaisia kriisiasioita on yhteiskunnassa olemassa niissä kaikissa ei todellakaan puhuta aseista vaan kyse on kaikista muistakin asioista jotka on hyvä tietää ja hallita miten niitä asioita hoidetaan eteenpäin nyt

minkälaisia uusia palvelusmuotoja on työn alla ja tai toimintoja työn alla hakemassa näitä vaihtoehtoja

puhemies tämä laki on tarpeellinen ja hyvä ja toivottavasti tulee pian voimaan mutta kysyisin tämmöistä kun en aivan tiedä voiko vakavassa häiriötilanteessa tai poikkeusoloissa määrätä liikekannallepanoon jos suomea uhkaa vaara

myös siviilipalveluksessa olevat vai eroaako heidän toimintansa

arvoisa puhemies jehovan todistajien erityiskohtelu on aikanaan ollut käytännöllisistä syistä perusteltu mutta nyt tämä esitys on kyllä ajankohtainen ja erittäin hyvin hyvin perusteltu on tärkeää että kaikkia uskonnollisia ja muita vakaumuksia myös kohdellaan yhdenvertaisesti asevelvollisuusjärjestelmässä ihan perustuslain edellyttämällä tavalla kiinnitin huomiota siihen että jehovan todistajat itse hyvin ympäripyöreästi kommentoivat tätä ehdotusta lausunnossa vain totesivat että työryhmän suositukset eivät loukkaa jehovan todistajien uskonkäsityksiä että jehovan todistajat tekevät ratkaisunsa omaantuntoonsa perustuen mikä herättää tietysti kysymyksen nähdäänkö vielä jatkossakin joitakin sellaisia jotka kuitenkin siviilipalveluksesta kieltäytyvät sen vuoksi on tietysti tärkeää että siviilipalvelusta kehitetään ajatellen

puhemies tämä on sellainen tyypillinen puheenvuoroja kirvoittava aihe että käytännön merkitys on suhteellisen pieni mutta periaatteellinen merkitys on suhteellisen suuri eli eihän se että annetaan yhdelle uskontokunnalle vapautus asepalveluksesta vastaa kansalaisen oikeustajua eräänlainen pakkoruotsin opiskelu jota ei kukaan oikein ymmärrä miksi sitä pitää tehdä on myös hieman vaikea ymmärtää mikä olisi sellainen vakaumus joka ylipäänsä voisi vapauttaa yhteiskunnan palvelemisesta aseettomassa tai siviilipalveluksessa se on ajatuksena varsin erikoinen siksi mielestäni tämä esitys on kannatettava ja toivon että tämä on myös askel muiden uskomusjärjestelmiin perustuvien erivapauksien purkamiseksi ja uusien säätämisen välttämiseksi paineita sellaiseen säätämiseen varmasti olisi erityisesti uusien maahan tulleiden uskontokuntien taholta

arvoisa puhemies tämän lakimuutoksen myötä ollaan nyt poistamassa yhtä yhdenvertaisuuteen liittyvää ongelmaa ja hyvä mutta muutoshan ei ratkaise niitä ongelmia jotka liittyvät totaalikieltäytyjien asemaan ja kohteluun suomessa vaikka sinänsä minunkin mielestäni on aivan oikein että ei aseteta yhtä vakaumusta eriarvoiseen asemaan muihin asevelvollisuuteen kielteisesti suhtautuviin vakaumuksiin nähden niin tämän lakimuutoksen seurauksenahan voi hyvin käydä myöskin niin että totaalikieltäytyjien eli mielipidevankien määrä kasvaa suomessa olisin oikeastaan halunnut kysyä ministerin mielipidettä että jos nyt halutaan että siviilipalvelus on tasavertainen ja houkutteleva vaihtoehto asevelvollisuuden suorittamiselle niin miten te näette esitykset esimerkiksi siviilipalveluksen keston lyhentämisestä ja miten te näette että siviilipalvelusta sitten sisällöllisesti pitäisi kehittää monet edelleen tulkitsevat erityisesti tämän keston osoitukseksi siitä että se

arvoisa puhemies näyttää eduskunnan istuntosalissa siis kaikki puolueet huomioiden vallitsevan koko lailla yhtenäinen käsitys siitä että tähän on hyvät perusteet tietysti tälle tielle meneminen aikoinaan oli perusteltua mutta aika on nyt toinen ja onneksi ollaan tässä suhteessa tultu tähän hetkeen tämä ei ole niinkään puolustuspoliittinen kysymys kuin tämä on yhdenvertaisuusasia kun ministeri tietää hyvin miten hallitusohjelmaan tulivat kaksoiskansalaisuuskysymys ja kiinteistöjen ja maanhankintaan liittyvät kysymykset niin onko ministerin mielestä mahdollista että tulevaan hallitusohjelmaan todella kirjattaisiin paitsi kansalaispalvelua niin muutakin tarkastelua niin että siviilipalvelus

arvoisa rouva puhemies tämä esitys todellakin hyvin pitkälle yhdenvertaisuuden näkökulmasta lähtee liikkeelle ja on siinä mielessä perusteltu itse pidän tärkeänä että tässä kansalaisia kohdellaan tasavertaisesti ja yleensäkin asevelvollisuus taikka siviilipalveluslaki tällä hetkellä minun mielestäni on suomessa hyvä ja toimiva huoltovarmuus on tietysti yksi asia mikä pitää aina huomioida kun keskustellaan turvallisuudesta ja maanpuolustuksesta maanpuolustuskyky täällä on nostettu myös keskustelun aiheeksi haluan kysyä ministeriltä kuinka suurta joukkoa ihmisiä

arvoisa puhemies hallituksen esitys tuntuu saavan salissa paljon kiitosta hyvä niin hallitus on tehnyt erinomaista työtä jehovan todistajien vapautuslain kumoaminen on useista syistä perusteltua

kuten täällä on tullut esiin varusmiespalvelusta ja siviilipalvelusta on merkittävästi kehitetty minkä lisäksi jehovan todistajien oma suhtautuminen siviilipalvelukseen on muuttunut myönteisemmäksi on erittäin kannatettavaa että jatkossa lain kumoamisen myötä kaikkia uskonnollisia ja muita vakaumuksia kohdeltaisiin suomen asevelvollisuutta koskevassa lainsäädännössä yhdenvertaisesti tämä lähtökohta on mielestäni hyvä ja oikeudenmukainen

arvoisa rouva puhemies kannattaa muistaa että maailmassa on tuhansia erilaisia uskontoja uskontoja ja vakaumuksia ja kaikennäköisiä näkemyksiä ainoa mikä niitä yhdistää on se että ne kaikki eivät voi olla oikeassa mutta ne voivat kaikki olla väärässä silläkin perusteella olisi hyvin outoa jos yhdellä uskomuksella olisi jonkunlainen erioikeus suomessa jättää nämä tietyt asiat hoitamatta tai hoitaa ne jotenkin jollain muulla tavalla siksi tämä lainmuutos on erittäin erittäin hyvä ja

arvoisa puhemies kuten täällä on edellä jo todettu niin perustuslain sadaskahdeskymmenesseitsemäs pykälä lähtee siitä että jokainen suomen kansalainen on velvollinen osallistumaan isänmaan puolustukseen tai avustamaan sitä sen mukaan kuin laissa säädetään tämähän ei katso ikää tai sukupuolta sinänsä vaan se koskee kaikkia suomen kansalaisia nyt meillä käsittelyssä olevassa laissa on ristiriita jossa törmää kaksi perusoikeutta perustuslain kuudennen pykälän mukainen yhdenvertaisuus ja toisaalta sitten yhdennentoista pykälän mukainen uskonnon ja omantunnonvapaus kun kaksi perusoikeutta törmää monesti ajatellaan sitä että kumpi niistä voittaa kumpi on vahvempi mutta tästähän meidän perusoikeusjärjestelmämme ei ei perusteiltaan lähde vaan se lähtee siitä että me pyrimme toteuttamaan molemmat itse näen että tämän esityksen myötä me pystymme kyllä yhteensovittamaan nämä kun meillä on olemassa aseetonkin palvelus ja sitten siviilipalvelus niin että voidaan toteuttaa sekä yhdenvertaisuus että uskonnon ja omantunnonvapaus

arvoisa rouva puhemies tälle esitykselle on todella vahvat perusteet mutta kun muistelen vähän ikämiehenä kahdeksankymmentä luvun alkupuolen tilannetta puolustusministeri pihlajamäki ajoi tämän nyt voimassa olevan lain läpi niin silloin oli se tilanne että jehovan todistajat joutuivat vankilaan ja kansainvälisiltä tahoilta erilaiset järjestöt ihmisoikeusjärjestöt ja myös viralliset valtioiden väliset järjestöt moittivat vuosi vuodelta suomea mielipidevangeista joita meillä tässä joukossa silloin oli nyt tietysti on vähän epäselvää se mitä jehovan todistajat tulevat tekemään jos ja kun tämä lainmuutos tulee kieltäytyvätkö he edelleen kaikesta ja saavat tämän vapausrangaistuksen ilmeisesti sitten pantarangaistuksena ja mikä tulee olemaan sitten reaktio muun muassa näiltä ihmisoikeusjärjestöiltä onko ministeri varautunut tähän ja tietoinen että minkälaisia tilanteita tulee sitten kansainvälisissä yhteyksissä tässä suhteessa on varmaan melko selvää että jehovan todistajat eivät asevelvollisuutta aseellisena tule suorittamaan ja sitä kautta tällä asialla ei todella ole merkitystä maanpuolustuksen kannalta mutta jos he kieltäytyvät kaikesta edelleen niin silloin ovat vastassa vapausrangaistus ja ja nämä ongelmat jotka jotka todellakin ovat

arvoisa puhemies tämä esitys on todellakin kannatettava ja on hyvä että laidalta laidalle eduskunnassa tälle on vahva tuki tasavertaisuuden vuoksi on kyllä keskusteltava jatkossa myös siitä kun tämä asianmukainen esitys saadaan eteenpäin miten todellakin saadaan koko nuorelle ikäluokalle tämän kaikilla kansalaisilla olevan maanpuolustusvelvollisuuden täyttämiseksi ne mahdollisuudet ja ne sanotaanko resurssit tiedot ja taidot että pystytään kriisitilanteessa toimimaan meillä jotka olemme käyneet vapaaehtoisen asepalveluksen ne tiedot taidot ovat mutta edelleenkään valtaosalla naisista ja isolla osalla miehistä ole esimerkiksi sellaisia tietoja ja taitoja joita laajamittaisessa hyökkäyksessä maahan miten tätä koulutusta voidaan viedä eteenpäin

puhemies kyllä asevelvollisuus on aina se joka on se numero yksi se että pystytään sodanajan joukot meille muodostamaan ja että pystytään osaava reservi meille kouluttamaan siitä täytyy pitää kynsin ja hampain kiinni sen vuoksi en lähtisi siinä mielessä siviilipalvelusta kansalaispalvelusta

seitsemän kiinni ja siellä tulee nämä sotilaalliset taidot ynnä muut tämä koulutus eli se on siltäkin osin vaativampi ja mitä tulee totaalikieltäytymiseen hattua nostan tasavallan presidentille hän ei ole muun muassa ainuttakaan armahdusta antanut totaalikieltäytymisen takia vaikka näitä on anottu tämä on hyvä linja mistä

arvoisa rouva puhemies kiitoksia edustajille tuesta varsin yksituumaisessa hengessä käytyä lähetekeskustelua edustaja haavisto aloitti puhumalla vakaumuksesta ei todellakaan ollut tarkoitus millään lailla vähätellä jehovan todistajien vakaumusta mutta nyt tämän hallituksen esityksen myötä vakaumukset laitetaan ikään kuin samalle viivalle kansalaispalvelus ja siviilipalveluksen kehittäminen nousivat monessa puheenvuorossa esiin tämä on varmasti sellainen asia johon kaikki puolueet tulevissa vaaliohjelmissaan tulevat jonkun kannan ottamaan ja varmasti hallitusneuvotteluissa kuten edustaja kanerva totesi tullaan asiasta linjaamaan siviilipalvelus jos sitä lähdetään kehittämään voisi palvella enemmänkin kokonaisturvallisuutta siten että palveluspaikat nimenomaisesti tätä kokonaisturvallisuutta palvelisivat kaikista siviilipalveluksen suorittaneista laadittaisiin rekisteri minkä avulla heitä voitaisiin sitten tarvittaessa käyttää jos kriisitilanteessa niin hyväksi katsottaisiin tämähän oli edustaja savolan edustaja elon ja edustaja heinosen esittämä kysymys vielä tähdentäisin sitä että mikään kansalaispalvelus joka vaarantaa aseellisen varusmiespalveluksen suorittamisen ei ole mielestäni mahdollinen kehityskulku kansalaispalvelus voisi sopia varusmiespalveluksesta esimerkiksi terveydellisistä syistä vapautetuille miehille ja vapaaehtoisille naisille mutta siihen on myös sitten saatava resurssit olla pois puolustusbudjetista edustaja mäkipää kaikilla suomalaisilla on maanpuolustusvelvollisuus eikä siviilipalveluksen suorittaminen anna mahdollisuutta olla osallistumatta sotaponnisteluihin sopivaksi määrätyllä tavalla myös kotirintamalla on tarpeita

asevelvollisuusikään tulevia jehovan todistajia noin sata mikä edustaja pakkaselle tiedoksi ja tämä liittyy myös edustaja räsäsen kysymykseen vaikka vain osa heistä kieltäytyisi siviilipalveluksesta olisi määrä joka tapauksessa suhteellisen pieni en kannata siviilipalveluksen lyhentämistä samoilla perusteilla kuin mitä edustaja savola luetteli mutta sisältö saisi kyllä paremmin palvella kokonaisturvallisuutta kuten edellä totesin edustaja kankaanniemi mainitsi sanan mielipidevanki se on itse asiassa amnesty internationalin käyttämä termi suomessa on aseistakieltäytymisoikeus se taataan mahdollisuudella hakeutua nimenomaan ja totaalikieltäytyjät tuomitaan nimenomaan siviilipalveluksesta kieltäytymisestä amnestyn kannat ovat yksityisen järjestön mielipiteitä mikään virallinen taho yk tai euroopan neuvosto ei pidä totaalikieltäytyjiä mielipidevankeina

no niin ja sitten mennään puhujalistalle tämä keskusteluhan kestää tuonne kuuteentoista piste nolla viisi asti eli tunnin kuten on sovittu mikäli jää puhumatta puheita niin

arvoisa puhemies on erittäin hyvä että laki jehovan todistajien vapauttamisesta asevelvollisuudesta saadaan päivitettyä nykyaikaan eri uskontokuntien edustajia ei voi laittaa toisiinsa nähden eriarvoiseen asemaan huomioiden yhdenvertaisen kohtelun varmasti yhtä mieltä myöskin siitä että kukaan tai mikään taho tai uskontokunta ei lähtökohtaisesti halua väkivaltaa kyse on tässä kohtaa maanpuolustuksesta ja suomalaisten yhteisestä edusta jos jollain on vaikeuksia hyväksyä sotilaalliseen maanpuolustukseen osallistumista niin siviilipalvelusmahdollisuus on on kuitenkin olemassa ja se on myös hyvä väylä olla kuitenkin mukana osallistumassa suomen varautumiseen kriisitilanteisiin ja antaa myös arvokasta kokemusta muuhun elämään kuten täällä edellisissä puheenvuoroissakin on tullut esille siviilipalveluskin vaatii kehittämistä ja ennen kaikkea sen kriisinhallintatoiminnan tukemista

puhemies suomen perustuslain mukaan jokainen suomen kansalainen on velvollinen osallistumaan isänmaan puolustukseen tai avustamaan siinä ja lisäksi perustuslain mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä maamme puolustus perustuu yleiseen asevelvollisuuteen ja suureen reserviin josta tarvittaessa saadaan muodostettua puolustusvoimien sodanajan joukot nämä seikat ja ja lainkohdat huomioon ottaen jehovan todistajien tilanne on ollut kyllä erikoinen ja poikkeava ja vaikka sille on todellakin ollut omat käytännölliset perustelunsa niin pidän hyvänä että lakia ollaan nyt päivittämässä tällä hetkellä tähän yhdyskuntaan kuuluvien miesjäsenten ei siis tarvitse suorittaa ase eikä siviilipalvelusta mikä asettaa toki muut totaalikieltäytyjät epätasa arvoiseen asemaan kuten helsingin hovioikeus on todennut tämä jehovan todistajien erillisvapaushan on ollut voimassa vuodesta kahdeksankymmentäviisi lähtien ja aikanaan se säädettiin niin sanottuna poikkeuslakina on se että vuonna yhdeksänkymmentäviisi perusoikeusuudistuksen yhteydessä omaksuttiin periaate jonka mukaan poikkeuslakeja tulisi jatkossa välttää joten tämä esitys on linjassa myös siihen millä tavalla perustuslakiin tällä hetkellä suhtaudutaan ymmärtääkseni maailmanlaajuisesti jehovan todistajat eivät osallistu aseelliseen palvelukseen mutta kylläkin siviilipalvelukseen joissakin maissa ja siinäkin mielessä tämä suomen tilanne on ollut kyllä erikoinen jehovan todistajathan ovat järjestönä hyvin yhdestä lähteestä organisoitu ja myös opillisesti ohjattu joten voisi ajatella että siviilipalveluksen suorittaminen olisi uskonnollisesta vakaumuksesta lähtien täysin mahdollinen

arvoisa rouva puhemies suomessa yleinen maanpuolustusvelvollisuus ja tämänhetkinen syytä päivittää siten ettei tule ristiriitaa yhdenvertaisuusperiaatteen ja syrjintäkiellon kanssa kaikkia uskonnollisia ja muita vakaumuksia tulee kohdella asevelvollisuusjärjestelmässä yhdenvertaisesti muuten on olemassa vaara että tätä vapautusta pyrittäisiin jopa laajentamaan tulevaisuudessa ja eri ryhmät katsoisivat olevansa oikeutettuja samaan vapautukseen on ongelmallista että tällä hetkellä yksi uskontokunta on vapautettu kokonaan siviilipalveluksen suorittamisesta suomea sitovat kansainväliset ihmisoikeusvelvoitteet kuten yhdenvertaisuus ja syrjintäkielto vapautuslain kumoamisella saadaan ongelma pois päiväjärjestyksestä esitys asettaa suomen asevelvollisuutta koskevan lainsäädännön nykytilaa paremmin yhteensopivaksi suomen kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa yhdenmukainen kohtelu on tätä päivää ja täysin perusteltua yhtä uskontokuntaa koskevan erivapauden poistaminen ehdottomasti edistää uskonnonvapauteen liittyvää vaatimusta uskonnollisten ja muiden vakaumusten yhdenvertaisesta kohtelusta lisäksi jehovan todistajien vapautuslain kumoaminen ei tule rajoittamaan jehovan todistajiin kuuluvan kuuluvan asevelvollisen mahdollisuutta suorittaa siviilipalvelus joten ehdotuksella ei ole vaikutuksia jehovan todistajien aseistakieltäytymisoikeuteen hallituksen esitys on nykyaikaa hyvä ja

arvoisa puhemies varusmiespalveluksen suorittaa maassamme vuosittain yli kaksikymmentätuhatta henkilöä joista vajaa tuhat on naisia siviilipalveluksen suorittaneita on vuosittain noin tuhatviisisataa viiva tuhatkahdeksansataa henkilöä ja totaalikieltäytyjiä kolmenkymmenen ja viidenkymmenen välillä joista valtaosa suorittaa heille tuomitun rangaistuksen niin sanottuna valvontarangaistuksena hallituksen esityksessä ehdotetaan kumottavaksi jehovan todistajien vapauttamisesta asevelvollisuuden suorittamisesta eräissä tapauksissa annettu laki tavoitteena on varmistaa että kaikkia uskonnollisia ja muita vakaumuksia kohdeltaisiin asevelvollisuuden suhteen perustuslaissa edellytetyllä tavalla yhdenvertaisesti koska suomen perustuu yleiseen asevelvollisuuteen ja sen tuottamaan reserviin joka mahdollistaa koko maan puolustamisen esityksellä varmistetaan siten puolustusvoimien kyky tuottaa suomen puolustusjärjestelmän edellyttämät sodanajan joukot jehovan todistajat eivät ole siis pitkään aikaan yhteisönä vastustaneet siviilipalvelusta tai kieltäneet jäseniään suorittamasta siviilipalvelusta vaan kyse olisi yksilön omasta valinnasta siviilipalveluksen suorittaminen ei myöskään vaikuttaisi henkilön asemaan tai mahdollisiin luottamustoimiin jehovan todistajien yhteisössä lain kumoaminen ei vaikuttaisi niiden henkilöiden oikeusasemaan joille on myönnetty jehovan todistajien vapautuslain mukainen vapautus ennen kumoamislain voimaantuloa vapautus voitaisiin edelleen myöntää henkilölle jonka jehovan todistajien vapautuslain mukainen vapautushakemus on pantu vireille ennen kumoamislain voimaantuloa ja niille jotka ovat hakeneet vapautuslain mukaista lykkäystä

arvoisa rouva puhemies

hallitus esittää että jehovan todistajien vapauttaminen kumotaan esitys saa tukea myös kristillisdemokraateilta ja on kokonaisuudessaan kannatettava helmikuussa helsingin hovioikeus katsoi että siviilipalveluksesta kieltäytyneen henkilön tuomitseminen vankeuteen oli syrjivää kohtelua ratkaisun taustalla oli se että jehovan todistajat todistajat on erikseen lailla vapautettu ase ja siviilipalveluksesta on siis välttämätöntä poistaa nykyisessä lainsäädännössä oleva epätasa arvoisuus erilaisia vakaumuksia on kohdeltava samanarvoisesti ja ilman syrjintää meillä on siis oltava systeemi joka kestää myös ihmisoikeustarkastelun tämä esitys antaa myös mahdollisuuden käydä keskustelua nykyisen siviilipalvelun kehittämisestä ja keskusteluun olisikin hyvä varata hieman enemmän aikaa kristillisdemokraattien kanta ja näkemys on selkeä nykyinen miesten yleiseen asevelvollisuuteen ja naisten vapaaehtoiseen palvelukseen perustuva malli on uskottava toimiva ja koeteltu asevelvollisuuden voi suorittaa myös aseettomana kuitenkin maanpuolustusvelvollisuuden vaihtoehtoja voisi laajentaa ja siten myös lisätä naisten osallisuutta yleisessä maanpuolustuksessa kristillisdemokraattien mielestä maanpuolustuksen pitää perustua yleiseen asevelvollisuuteen uskottavaan ja itsenäiseen puolustukseen sekä alueelliseen maanpuolustusjärjestelmään asevelvollisuutta tulee kehittää siten että reserviläisjoukot pystyvät vastaamaan nopeasti muuttuviin turvallisuustilanteisiin ja hybridisodankäyntiin nykyistä paremmin arvoisa puhemies täällä edustaja andersson nosti esiin totaalikieltäytyjien määrän mahdollisen lisääntymisen myös minusta se on todellinen mahdollisuus ja siihen on kyllä hyvä varautua myös tämä siviilipalveluksen palvelusajan kesto on minusta ongelmallinen koska se ei ole yhdenvertainen ja sillä on

nimenomaan vakaumuksen ilmaisemiseen kohdistuvan rangaistuksen luonne kaikki haluavat täyttää maanpuolustusvelvoitteensa näin ajattelen mutta kaikki eivät halua tehdä sitä aseiden voimalla täällä edustaja mustajärvi totesi että kuka voi arvioida jonkun henkilön vakaumusta minusta se oli hyvä kysymys tällä hetkellä maahanmuuttovirastossa on ihan palkattuna valtion varoilla joka arvioi maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden vakaumusta minusta tämä asia ansaitsisi laajempaa keskustelua että kuka omaa sellaisia kykyjä ja lahjoja että hän pystyy arvioimaan kenen vakaumus on minkäkinlainen kuinka syvä se on ja milloin se on syntynyt ja niin edelleen jotta voidaan sitten sen pohjalta päätellä onko hän tosissaan vai ei muistan kun aikanaan itse pyrin siviilipalveluun seisoin seitsemäntoista vuotiaana nuorena poikana kolmen sotilasherran edessä ja hyvä etten alleni laskenut kun katselin niitä herroja ja he tiukkasivat minulta että millainen on nuoren miehen vakaumus onneksi tämä käytäntö sittemmin poistui kun suomi sai siitä nuhteita ihmisoikeustuomioistuimelta ja käytäntö muuttui sitten inhimilliseksi ja ihmisen ihmisarvoa kunnioittavaksi kansainvälisesti jehovan todistajien tilanne on sellainen että heillä ei ole mitään yhteistä doktriinia siitä miten asepalveluun tulee suhtautua vaan se vaihtelee eri maittain siinä mielessä tämä esitys joka nyt arvoisa puolustusministeri on käsillä ei millään tavalla loukkaa jehovan todistajien uskonnollisia käsityksiä kannatan tätä esitystä ja toivon että valiokunnassa siitä syntyy hyviä keskusteluja ja saamme siitä aikaan mietinnön joka myös toisi lisäarvoa sitten suomalaiseen maanpuolustuskeskusteluun maan puolustamisen ei aina tarvitse tarkoittaa aseellista puolustusta

arvoisa rouva puhemies ihan ensimmäiseksi edustaja laukkasen hyvän puheenvuoron loppuosasta herkistyneenä sanon sanon sen että arvostan myös ministerin puheenvuoroa että siviilipalvelusta pitää kehittää ja se on kehittynyt ajassa enää ei tarvitse nuoren varusmiehen laskea alleen upseerien kysyessä vakaumuksesta se on se on oikeusvaltion ja ja demokratian ja myös maanpuolustustahdon kannalta äärimmäisen tärkeä asia että koetaan että maanpuolustus on yhteinen asia ja jokainen meistä voi antaa työhön oman henkilökohtaisen panoksen oman henkilökohtaisen vakaumuksen kautta arvostan tosiaan sitä että ministeri sanoi myös tästä siviilipalveluksen kehittämisestä samaan suuntaan ja ja oikeastaan samassa yhteydessä mielelläni kysyisinkin vaikka vaalit nyt täällä suomessakin lähestyvät kovaa vauhtia voisimmeko hakea tällaista parlamentaarista näkyä en tarkoita nyt mitään työryhmää tai muuta jäykkää järjestelmää mutta jotain sellaista näkyä siitä millä tavalla siviilipalvelusta voitaisiin tulevina vuosina kehittää mihin suuntaan millä tavalla tätäkin kautta voisimme kehittää maanpuolustustahtoa

niin että siviilipalvelua ei enää tässä tasavallassa kukaan kokisi rangaistukseksi vaan yhdeksi muodoksi hoitaa velvollisuuttaan samassa yhteydessä vielä kysyn ministeriltä tästä eduskunnan oikeusasiamiehen lausunnosta sanoin virheellisesti että tämä asiantila olisi ollut yli kaksikymmentä vuotta se on ollut yli kolmekymmentä vuotta niin kuin tässä tuli jo esiin kahdeksankymmentä luvun puolelta oikeusasiamies kiinnittää huomiota kahteen asiaan toinen on tämä perustuslakivaliokunnan kuuleminen asian käsittelyn yhteydessä ja toinen tähän lakiin liittyvä siirtymäaika jota oikeusasiamies näkemyksensä mukaan pitää liian lyhyenä pitäisikö ministeri siirtymäaikaa lisätä ja pitäisikö pyytää lausunto tähän

arvoisa rouva puhemies

tietysti jo käyty hyvää keskustelua viimeisen neljänkymmenenviiden minuutin aikana yhtenäinen näkemys meillä näyttää olevan siitä että tämä kahdeksankymmentä luvulla säädetty laki jossa määrät eivät nykyään enää ole suuret on hyvin perusteltua nyt kumota ja enemmän kuin näistä määristä on kyse periaatteesta on kyse siitä että olemme tasavertaisessa asemassa tässä yhteiskunnassa uskontoryhmällä ole erivapautta niitten velvollisuuksien suhteen mitä yhteiskuntaa kohtaan meillä on meidän puolustusjärjestelmämme perustuu yleiseen asevelvollisuuteen ja reserviläisiin pohjautuviin sodanajan joukkoihin itse asiassa noin yhdeksänkymmentäkuusi prosenttia meidän sodanajan vahvuudestamme on reserviläisiä ja tämä on meillä kyllä erittäin suuri vahvuus mikä meillä kansalliseen puolustukseen tulee on vaarallisia esimerkkejä hyvin läheltäkin esimerkiksi ruotsissa vuonna kaksituhattayhdeksän luovuttiin yleisestä asevelvollisuudesta ja siellä on asiaa kaduttu enää ei pystytä saamaan kokoon sitä määrää asevelvollisia tarve olisi ja kun on koetettu palauttaa asevelvollisuutta niin rekrytointimäärät ovat olleet hyvin pieniä jos tämä kerran pääsisi notkahtamaan niin sitä ei helposti jos koskaan takaisin saisi asevelvollisuuden meillä suorittaa yli kaksikymmentätuhatta suomalaista sitä suoritetaan eripituisissa ajanjaksoissa tehtävänkuvasta riippuen satakuusikymmentäviisi vuorokautta on on lyhin aika

vuorokautta ovat nämä nämä

plus sitten vielä reserviin sijoitus ja mahdolliset kertausharjoitukset eli kaiken kaikkiaan asevelvollisuus kun se kestää meillä aina sinne kuudenkymmenen vuoden ikään voi tuoda hyvinkin paljon velvollisuuksia mukanaan ja sen vuoksi tavallaan vieroksun sitä ajattelua että siviilipalveluksen kestoa lähdettäisiin siitä syystä lyhentämään että se koettaisiin jollakin lailla rangaistuksenomaisena kyllähän tässä tasavertaisuutta on haettu eri eri tapoja peilaten esimerkiksi fyysisyyteen kuormittavuuteen vaativuuteen ja siihen että ylipäätään huolehditaan siitä aseellisesta ja sotilaallisesta puolustuksesta verrattuna siihen että tehdään se

kansalaisvelvollisuus siviilipalveluksen kautta mutta siihen olisin kyllä hyvinkin valmis että tätä kokonaisturvallisuusajattelua lähdettäisiin kehittämään myös siviilipalveluksen osalta varmasti meillä tulee olemaan keskustelussa moneen kertaan se että kokonaisturvallisuuskoulutusta lähdettäisiin suomessa enemmänkin miettimään mutta siinä pitää olla kyllä mielestäni hyvin tarkkana ettei se murenna meillä meillä nimenomaan näitä sotilaallisia taitoja ja murenna sitä asevelvollisuutta mikä mikä meillä tällä hetkellä on haluaisin nostaa esiin tähän vielä vapaaehtoisen maanpuolustuksen merkityksen kun on saanut vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunnan puheenjohtajana olla nyt tämän vaalikauden ja olemme käyneet tutustumassa erilaisiin harjoituksiin harjoituksiin niin olen hyvin vaikuttunut näistä naisten valmiusliiton harjoituksista mitä mitä järjestetään siellä annetaan nimenomaan näitä kansalaisen perustaitoja naisille naiset itse kouluttavat kouluttavat siellä ja ja oppivat ne ovat hyvin suosittuja kursseja ja ja ne menevät aina jo ensimmäisten tuntien aikana täyteen itse asiassa jos sinne resursseja lisättäisiin niin vielä paljon enemmän naisia pääsisi näille naisten valmiusliiton

hyvin tyytyväinen kyllä siihen että ministeri on ottanut nämä vakavasti ja ja maanpuolustuskoulutusta ja mpkn roolia tullaan kehittämään jatkossa huomattavasti lisää ja

velvollisuuksia ja oikeuksia annetaan sinne mpkn puolelle lisää rouva puhemies tähän loppuun vielä tästä tasavertaisuudesta totaalikieltäytyminen ei ole minun mielestäni mikään vaihtoehto ja siitä kuuluukin tulla asianmukainen rangaistus jos ei mitään velvollisuutta yhteiskuntaa kohtaan halua tehdä ja kuten jo debatissa sanoin tasavallan presidentti on hyvä esimerkki siitä että hän ei ole yhtään armahdusta totaalikieltäytyjille antanut ollessaan virassa ja ja tämä on linja mistä

loppuu niin otetaan kaksi puheenvuoroa maijala ja elo ja sen jälkeen kaksi minuuttia ministerille sen jälkeen siirrytään sitten seuraavaan asiaan
arvoisa puhemies suomessa meillä on perustuslain takaama uskonnonvapaus erilaisissa yhteyksissä tässä yhteiskunnassa ja myös täällä eduskunnassa on käyty vääntöä käyty vääntöä millaisista asioista voidaan sallia ihmisen omantunnonvapaus on kuitenkin selvää että on tiettyjä yhteiskunnallisia velvoitteita jotka koskevat kaikkia suomalaisia esimerkiksi jokaisella rahaa tienaavalla on velvollisuus maksaa veroja tästä ei voi vapautua vaikka kokisi sen toimivan omaa vakaumustaan vastaan perustuslain mukaan jokainen suomen kansalainen on velvollinen osallistumaan isänmaan puolustukseen tai avustamaan sitä sen mukaan kuin laissa säädetään jotkut puhuvat niin sanotusta totaalikieltäytymisestä ihmisoikeutena minulle ja luullakseni kaikille äänestäjilleni se on käpykaartilaisuutta maanpetturuutta hallituksen esityksessä mainitut rangaistusseuraamukset totaalikieltäytymisestä tuleekin säilyttää hyvä suomen maanpuolustus perustuu ennen kaikkea korkeaan maanpuolustustahtoon ja yleiseen asevelvollisuuteen meillä on mahdollisuus suorittaa myös aatteellisista tai muista syistä ei katso voivansa suoriutua asepalveluksesta tämä on siis vaihtoehto myös jehovalaisille jotka eivät halua osallistua asepalvelukseen tietysti on tässäkin hyvä muistuttaa että maanpuolustuksemme romahtaisi jos kaikki suomen nuoret miehet valitsisivat siviilipalveluksen siksi onkin hyvä että valtaosa heistä suorittaa asepalveluksen ja näin vahvistaa armeijamme ja maanpuolustuksemme uskottavuutta asevelvollisuus koskee pakollisena yksinomaan miehiä mutta myös monet naiset ovat käyneet asepalveluksen tai ovat muulla tavalla mukana vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä olisinhan minäkin sen saattanut käydä jos olisin aikoinaan kerjennyt mutta

minä kerkesin vanheta ennen kuin se tuli näitä toimintamuotoja tulee edelleen kehittää meillä on jo lotta svärd järjestön historian kautta vahvat juuret naisten osallistumisesta maanpuolustukseen suomessa on runsaasti erilaisia uskontokuntia ja maamme perinteiset kristilliset kansankirkot sen enempää kuin muutkaan kristilliset yhteisöt eivät ole vaatineet itselleen erioikeuksia asepalveluksen suhteen sen sijaan moni heistä tuntemistanikin on suorittanut siviilipalveluksen tai aseettoman palveluksen erioikeudelle tässä asiassa ei löydy minkäänlaisia kestäviä perusteluita etenkään kun maanpuolustus merkitsee nykyään paljon muutakin kuin taistelua rintamalla ja on nähtävä mitä moninaisimpiin yhteiskuntaamme koskeviin uhkiin varautumisena arvoisa puhemies joka haluaa asua tässä maassa ja nauttia niistä eduista ja palveluista joita tämä kansakunta hänelle tarjoaa on myös velvollinen osallistumaan maansa puolustamiseen joten kannatan tätä esitystä
arvoisat edustajat myönnän vielä puheenvuoron edustaja elolle ja sen jälkeen ministerille kaksi minuuttia
arvoisa herra puhemies tässä hallituksen esityksessä on tosiaan kyse vuonna tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentäseitsemän vuosi minun syntymäni jälkeen voimaan tulleen poikkeuslain kumoamisesityksestä kysymys tässä kumoamisesityksessä on perustuslaissa säädetyn yhdenvertaisuuden vaatimuksen noudattamisesta perustuslain yhdenvertaisuusperiaatteen valossa on erittäin perusteltua että ketään ketään ei aseteta eriarvoiseen asemaan vakaumuksesta riippuen tästä johtuen on luonnollisesti perusteltua että ministeri niinistö on ryhtynyt toimenpiteisiin suomen yleiseen asevelvollisuuteen perustuvan puolustusratkaisun turvaamiseksi tilanteessa epävarmempaa että totaalikieltäytymisestä aiheutuu seuraamus tämä hovioikeuden päätöshän ei ole vielä lainvoimainen sillä syyttäjä on hakenut asiassa valituslupaa korkeimmalta oikeudelta eli jää vielä nähtäväksi sitten miten lainvoimaisessa päätöksessä asia nähdään aseistakieltäytymisoikeushan sinänsä suomessa taataan mahdollisuudella hakeutua siviilipalvelukseen eikä tämä esitys sitä mahdollisuutta muuta lausuntokierroksella esitys sai laajaa tukea myös oppositiolta kuitenkin on huomattava että vihreät lausuivat ongelma ei ole niinkään jehovan todistajien positiivinen erityiskohtelu vaan se että muita pasifistisia vakaumuksia ei kohdella lainsäädännössä samalla tavalla vihreät lähtee siitä että omantunnon syistä aseista kieltäytyvää ei tule rangaista sen sijaan että poistettaisiin erivapaus jehovan todistajilta epäkohta tulisikin korjata siten että myös muiden vastaavan syvyysluokan vakaumusten edustajat voitaisiin vapauttaa varusmies ja siviilipalveluksesta vapautusta hakiessaan hakijan tulisi pystyä perustelemaan vakaumuksensa vihreiden ehdotus kyllä täytyy sanoa vaarantaisi suomen yleiseen asevelvollisuuteen perustuvan puolustusjärjestelmän arvoisa puhemies täytyy myös sanoa että on hyvin vaikea nähdä sellaista tilannetta missä tällainen vihreiden esittämä vakaumuksen arviointi ja tutkintajärjestelmä jossa mahdollistettaisiin vapautus myös muille kuin jehovan todistajille voisi toimia se olisi käytännössä mahdotonta toteuttaa ja itse asiassa perustuslain kannalta jopa ongelmallisempi kuin nykyinen tilanne missä olemme yksilön vakaumuksen vahvuuden ja aitouden tutkimukseen liittyisi monenlaisia ajatuksen omantunnon ja uskonnonvapauden kunnioittamisen ongelmia niin kuin täällä edustaja laukkanen muun muassa puheenvuorossaan toi esiin olisi erittäin ongelmallista ja nyky yhteiskunnalle suorastaan vierasta että viranomaisen tuomioistuimen päätöksellä määriteltäisiin yksilön uskonnollisen tai muun vakaumuksen sisältö aitous ja vahvuus ei ole olemassa myöskään mitään hyväksyttäviä tai syrjimättömiä perusteita joilla vapautetut voitaisiin erotella niistä jotka vapautusta eivät saisi vakaumuksen tutkintajärjestelmä onkin siviilipalvelukseen hakeutumisen osalta mahdollista ottaa käyttöön vain poikkeusoloissa poikkeusololainsäädäntö on kuitenkin nimensä mukaisesti tarkoitettu poikkeuksellisiin oloihin eivätkä samat menettelyt olisi hyväksyttäviä normaalioloissa missä onneksi tasavaltamme tälläkin hetkellä elää myös muut mahdolliset ratkaisuvaihtoehdot vapautuslain ongelmiin liittyen olisivat käytännössä mahdottomia ainoa toinen vaihtoehto olisi täysin vapaaehtoinen asepalvelus se romuttaisi aivan varmasti yleisen asevelvollisuuden velvollisuus ei tosiasiallisesti ole velvollisuus jos sen rikkomisesta ei seuraa niin kuin ministeri niinistö aikaisemmin aivan oikein sanoi mielipidevanki on yhden kansainvälisen järjestön amnesty internationalin käyttämä termi mikään virallinen taho kuten yk tai euroopan neuvosto ei pidä suomalaisia totaalikieltäytyjiä mielipidevankeina sillä heille nimenomaan on tarjottu mahdollisuus aseistakieltäytymiseen eli siviilipalvelukseen josta he ovat sitten kieltäytyneet millä lain mukaan on sitten rangaistuksensa tässä myös edustaja laukkanen nosti aivan oikein esiin kristittyjen vakaumuksen on aivan oikein että on paljon kristittyjä jotka esimerkiksi kymmeneen käskyyn viitaten älä tapa kokevat että he eivät voi suorittaa aseellista palvelusta se ymmärrettävä vakaumus on ollut erittäin kestämätön tilanne missä me nyt elämme että esimerkiksi tämä ihmisryhmä on eriarvoisessa asemassa suhteessa jehovan todistajiin jotka vakaumuksensa perusteella kokevat samoin maan puolustaminen jo perustuslainkin lähtökohdista ei minustakaan voi aina tarkoittaa pelkästään aseellista puolustamista ja siksi toivon että siviilipalvelusta kehitetään seuraavan hallituksen toimesta kokonaisturvallisuutta huomioivampaan suuntaan ja että myös puolustusvoimat entistä vahvemmin niille asevelvollisille joille se aseellinen palvelus ei tule kysymykseen vakaumuksellisin perustein tarjoaisi aseetonta varusmiespalvelusta
vielä ministeri kaksi minuuttia haluamaltaan paikalta

arvoisa puhemies lyhyesti muutama kommentti edelleen kiitos kaikille tuesta lakiesitykselle yli hallitus oppositio rajojen edustaja laiho aloitti siviilipalvelus voisi tosiaan tukea yhteiskunnan varautumista mutta se vaatisi sen merkittävää kehittämistä edustaja räsäselle laukkaselle ja ylipäätään kdlle haluan lausua kiitokseni tuesta yleiselle asevelvollisuudelle ja riittävän sodanajan joukon muodostamisen tarpeen ymmärtämiselle jehovan todistajat ovat kansainvälisesti tosiaankin osallistuneet siviilipalvelukseen muistaakseni esimerkiksi itävallassa jossa on koko lailla suomen kaltainen asevelvollisuusjärjestelmä edustaja laukkanen puhui myös vakaumuksesta henkilökohtaisesti arvostan myös niitä varusmiehiä niitä harvoja varusmiehiä jotka vuosittain suorittavat aseettomana varusmiespalveluksen se vaatii eli ei unohdeta tätä aseettoman palveluksenkaan mahdollisuutta kun puhutaan asevelvollisuudesta siviilipalvelus ei perustu tutkittuun vakaumukseen vaan se perustuu omaan ilmoitukseen siitä että haluaa suorittaa siviilipalveluksen suomessa vakaumus tutkitaan korkeintaan sodan aikana mutta se on jo toinen asia se edustaja kari kysyi siviilipalveluksen kehittämisestä joka kuitenkin lähtökohtaisesti on ministeri lindströmin hallinnonalaa joten olen hänen kanssaan asiasta mutta pallo pallo on ministeri jarpalla siirtymäajankohdasta on varmasti hyvä keskustella valiokunnassa en pitäisi henkilökohtaisesti perustuslakivaliokunnan lausuntoa tässä yhteydessä välttämättömänä mutta totta kai luotan eduskunnan osaamiseen edustaja savolalle kiitos kiitos tuesta yleiselle asevelvollisuudelle täysin oikea analyysi mielestäni jos asevelvollisuuden velvoittavuudesta lipsutaan on takaisinpaluu käytännössä hyvin vaikeaa olen saanut seurata viime aikoina ruotsin kipuilua tässä asiassa ja samaa mieltä olen siitä että naisille pitäisi lisätä näitä mahdollisuuksia osallistua maanpuolustus ja kokonaisturvallisuustehtäviin mutta toki siihen on silloin myös saatava lisää resursseja lopuksi vielä edustaja maijalalle edustaja elolle samaa mieltä että velvollisuus ei ole tosiasiallisesti velvollisuus jos sen rikkomisesta ei seuraa mitään samalla kuitenkin maanpuolustustahtoa on vaalittava

tuottamisesta ja rahoituksesta tämän esityksen tavoitteena on turvata korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon palvelut valtakunnallisesti parantaa palveluiden laatua ja saatavuutta avainsanana on opiskelijoiden välinen yhdenvertaisuus korkeakoulujärjestelmässämme

säätiöpohjaiselle toiminnalle ja sen luottamushenkilöille siitä arvokkaasta yhteistyöstä ja tämän asian aktiivisesta esillä pitämisestä joka varmasti osaltaan oli vaikuttamassa siihen että opiskeluterveydenhuollon erityisosaaminen haluttiin tämän ison sote uudistuksen kyljessä tunnistaa tietynlaisena erityiskysymyksenä etenkin kun sen oikeutus erillisratkaisuna perustuu nyt vihdoin opiskelijoiden saattamiseen samalle viivalle korkeakoulutasolla

sosiaali ja terveydenhuollon valinnanvapaus ja sen lainsäädäntö ei koske opiskeluterveydenhuoltoa mutta silloin kun opiskelija käyttää maakunnan yleisiä sosiaali ja terveyspalveluja valinnanvapautta voi tietysti käyttää samalla tavalla kuin muutkin maakunnan asukkaat tämän muutoksen on tarkoitus toteutua samalla aikataululla kuin muu maakunta sote uudistus nyt uutena vuosilukuna vuoden kaksituhattakaksikymmentäyksi alusta toisen asteen oppilaat lukiossa tai ammatillisessa koulutuksessa saavat opiskeluterveydenhuollon palvelut oman maakuntansa järjestäminä arvoisa puhemies ammattikorkeakouluopiskelijat tulisivat ythsn tuottaman opiskeluterveydenhuollon piiriin tämän lakiesityksen myötä kuten aiemmin totesin se tarkoittaa käytännössä sitä että ythsn palvelujen piirissä olevien opiskelijoiden määrä yli kaksinkertaistuu tämä merkitsee tietysti myös huomattavaa toiminnan laajentamisen tarvetta ythsn näkökulmasta muun muassa toimitiloja ja henkilöstöä tarvitaan tietysti lisää toiminta laajenee nyt myös maantieteellisesti paikkakunnille missä se ei toistaiseksi ole ollut

huomio vielä tämän lainsäädännön sisältä esityksen mukaan kansaneläkelaitos vastaisi korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämisestä valtakunnallisesti ei siis tulevat maakunnat vaan kela se olisi uusi tehtävä kelalle joka järjestämisvastuullisena tahona huolehtisi korkeakouluopiskelijoiden palveluiden riittävästä saatavuudesta ja saavutettavuudesta valtakunnallisesti lisäksi kelan tehtäväksi jää seurata ja arvioida palvelun laatua vaikuttavuutta kustannuksia tuottavuutta ja myös taloudellisuutta yths toimisi puolestaan opiskelijoiden terveydenhuollon palveluiden valtakunnallisena tuottajana yths vastaisi palveluiden tuottajana toimivuudesta resursoinnista kehittämisestä ammattihenkilöstön riittävyydestä osaamisesta palvelujen saatavuudesta saavutettavuudesta ammattimaisesta johtamisesta ja omavalvonnasta tässäkin siirrymme siis järjestäjä tuottaja pohjaiseen sote rakenteeseen rahoituksen osalta oleellista on todeta että kustannuksista vastaisivat valtio ja opiskelijat valtion osuus prosenttia ja opiskelijoiden kaksikymmentäkolme prosenttia ja tämä suhdeluku vastaa nykyistä opiskelijoiden maksuosuutta opiskelijoiden rahoitusosuus katettaisiin kaikilta korkeakouluopiskelijoilta perittävällä pakollisella terveydenhoitomaksulla se määriteltäisiin vuosittain asetuksella siten että se vastaisi kustannuksista tuota kahtakymmentäkolmea prosenttia nykyisen arvion mukaan opiskelijan kukkarossa tämä tuntuisi noin seitsemälläkymmenelläseitsemällä eurolla vuodessa vuonna ja se perittäisiin kahdessa erässä oleellista on että tämän lisäksi opiskelijoilta ei perittäisi käyntimaksuja ythsn palveluiden käytöstä valtion rahoitus toimintaan ohjattaisiin valtion talousarvion kautta kelalle ja korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon hyväksyttävien kustannusten määrä tarkistettaisiin vuosittain valtion talousarvion yhteydessä arvoisa puhemies vielä lopuksi koen että tällä esityksellä turvataan kaikille korkeakouluopiskelijoille valtakunnallisesti yhtenäisesti järjestetyt ja tuotetut palvelut ja rinnastamme korkeakoulut yhtä arvokkaiksi myös siltä osin että kummankin järjestelmän on samanlaisten palveluiden ja niiden saatavuuden ja vaikuttavuuden piirissä tarjoamme tällä ratkaisulla siis yhdenvertaisuutta opiskelijoiden opiskelukykyä tuetaan tuetaan hallituksen mielestä parhaiten tuottamalla palvelut opiskeluterveydenhuoltoon erikoistuneen järjestelmän ja henkilöstön avulla tämän uudistuksen yhteydessä harva on tullut kritisoimaan nykyistä ythsn toimintaa päinvastoin yleinen laaja poliittinen tahto on liittynyt sen toiminnan yhdenvertaisuuteen myös amk opiskelijoiden osalta osalta uskomme ja arvioimme että tällä uudistuksella on myönteisiä vaikutuksia erityisesti juuri nyt ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskelukyvyn vahvistamiseen

puhemies tämä lakiesitys on jälleen kerran osoitus siitä että tämä hallitus tekee aikaisemmat hallitukset ovat puhuneet jo silloin kun ammattikorkeakouluverkostoinstituutio luotiin esitettiin vaatimuksia että kaikki korkeakouluopiskelijat pitää saada terveydenhuollon osalta samalle viivalle pitkään perusteltiin että ei tämmöistä uudistusta voida toteuttaa sillä ammattikorkeakouluopiskelijat harjoittelevat eri paikkakunnilla että käytännön toteuttaminen olisi mahdotonta on myös viisasta että on ymmärretty realiteetti että sosiaali ja terveysuudistuksen sote uudistuksen aikana

yths järjestelmä säilyy sillä miksi korjata sellaista mikä ei ole rikki ja edustaja puskalle minä myös muistan opintokirjastani että siellä oli lopussa vielä ne tuberkuloosirokotukset ja keuhkot ne ovat vanhaa jäännettä kiitoksia

arvoisat edustajat olen tässä nyt alkajaisiksi merkinnyt vastauspuheenvuorot edustajille kari räsänen mäkelä essayah wallinheimo ja sitten jatketaan kun siihen asti on päästy

arvoisa puhemies kyllä silloin täytyy kiittää kun on kiittämisen paikka ja tässä on kyllä nyt kiittämisen paikka ministerille on todella hienoa että tämä opiskelijoitten terveydenhuollon erilliskysymys on nyt vihdoin hoitumassa kuntoon tämä on ehdottomasti hyvä uudistus jota opiskelijaliike on pitkään ajanut ja jota on pitkään toivottu ja hienoa että se on vihdoin täällä tämä lisää korkeakouluopiskelijoitten yhdenvertaisuutta ja ja huomioi ne matalan kynnyksen palvelut ja niitten tärkeyden erityisesti tuolla mielenterveyspuolella jossa ne ovat opiskelijoille tänä päivänä todella todella tärkeitä ja erityisesti myös kiitos tästä käyntimaksujen poistumisesta joka madaltaa kynnystä hakeutua hoitoon se on opiskelijoille tärkeä asia mutta kuten kaikkiin suuriin uudistuksiin tähänkin liittyy huolia ja yksi asia on ollut tämä terveydenhoitomaksujen takaisinperintä opintotuesta opiskelijoilla on huolia siitä tuleeko tämä lisäämään semmoisia asioita kuten esimerkiksi maksuhäiriömerkintöjä ja takaisinperintöjä jotka ovat nuorille suomessa suuri ongelma tähän toivoisin mielelläni kuulevani ministerin näkemyksen

tässä asiassa voi kyllä erittäin mieluusti kiitellä hallitusta hyvästä esityksestä ja on paikallaan todeta että vihdoin koittaa se aika toivon mukaan nyt kun tämä eriarvoinen tilanne suhteessa opiskeluterveydenhuoltoon ammattikorkeakoulu ja yliopisto opiskelijoiden välillä päättyy tätä on kyllä odotettu muistan jo vuodelta kaksituhattakahdeksan kun olen itse lähtenyt opiskelijatoimintaan mukaan että ensimmäinen ja keskeisin asia ammattikorkeakouluopiskelijoille oli se että pystytään parantamaan terveydenhuoltopalveluiden laatua ja saatavuutta vastaamaan sitä mitä yliopisto opiskelijoilla on on hieno tilanne että kaikkien näiden vuosien jälkeen nyt on ainakin näköpiirissä että tämä tilanne koittaa tässä sopii varmaan antaa kiitoksia kaikille ketkä tämän matkan varrella ovat töitä tämän asian eteen tehneet niin opiskelijaliikkeen puolella kuin muuallakin seuraavaksi varmaan voidaan sitten katsoa myös tämä jäsenyyskriteeriasia nytten kun poistuu se eroavaisuus ammattikorkeakoulu ja yliopisto opiskelijoiden jäsenyyskriteerillekin mikä liittyy siihen onko pakko kuulua ylioppilaskuntaan vaiko ei niin ehkä tämäkin voitaisiin nyt sitten ratkaista tulevaisuudessa

puhemies tuohon äskeiseen puheenvuoroon kyllä sanoisin että se pakko pitäisi poistaa kaikilta päinvastoin mutta tämä esitys on hyvä ja kannatettava on oikein että ammattikorkeakouluopiskelijat saavat yhdenvertaiset terveydenhuoltomahdollisuudet korkeakouluopiskelijoiden kanssa paremminkin voisi kysyä miksi tämä on esillä vasta nyt ja tietysti jatkaa ajatusta että mitä voitaisiin tehdä ammattiin opiskelevien tilanteen parantamiseksi tässä yhteydessä täytyy mainita varmasti monelle poliitikolle mieleen jääneestä koulutuslupauskampanjasta ja niistä yhteiskuvista joita sosiaalisessa mediassa on sen koommin levitelty kun niitä kaikkia lupauksia ei sitten aivan pystyttykään täyttämään moni poliitikko ehkä miettii ensi vaalien alla mihin kuviin lähtee mukaan ja mitä lupauksia tekee nyt kuitenkin jos tämä esitys menee läpi tällaisenaan itse saan menemään läpi viisikymmentä prosenttia antamistani koulutuslupauksista joten asiaa siltäkin pohjalta lämpimästi kannatan

tuolla käytävässä ministerille muistelin että ensimmäisellä eduskuntakaudellani kaksituhattakolme viiva kaksituhattaseitsemän kun ministerinä oli liisa hyssälä eri puolueitten edustajat otimme vastaan samokin elikkä

oppilaskuntien edustajia jotka toivat tämän huolensa esille että olisikohan millään tavalla mahdollista saada nämä samat palvelut kuin ythsllä on yliopisto opiskelijoille joten tässäkin näemme että joskus vie muutamia vaalikausia ennen kuin asiat menevät kohdalleen tässä kyllä voi todellakin näille opiskelijajärjestöille antaa myöskin kiitosta siitä että että he eivät keskenänsä ole sitten lähteneet asioista kinaamaan vaan ovat yhteen suuntaan halunneet tätä asiaa viedä kaikkien opiskelijoiden parhaaksi samalla olisin halunnut vielä ministeriltä varmistaa kun en ihan tuohon ministerin puheenvuoron alkuun päässyt kuulemaan että miten oli tämän lainsäädännön kohdalla onko tämä erillään nyt tästä sote ratkaisusta jos sote ratkaisulle käy huonosti miten tämän lainsäädännön kanssa sitten käy

arvoisa puhemies minäkin haluan kiittää erityisesti ministeriä ja hallitusta tästä hyvästä esityksestä en en usko että täällä salissa kukaan tätä vastustaa päinvastoin tämä on äärimmäisen hyvä uudistus tilanne on ollut absurdi ammattikorkeakoulun opiskelijoilla erityisesti niissä kaupungeissa joissa on ammattikorkeakoulu heillä ei ole ollut oikeutta käyttää näitä ythsn palveluita ja ja kuntien järjestämät palvelut ovat olleet mitä ovat mutta tähän liittyen kiinnitän huomiota tässä esityksessä tehtyyn havaintoon ammatillista tutkintoa suorittavien opiskelijoiden asemasta uudistuksen jälkeen kuinka tämä muuttuu ja jos ei muutu niin onko tässä mahdollisesti sitten seuraava kehityspaikka

arvoisat edustajat olen vielä merkinnyt tässä vastauspuheenvuorot edustajille vikman parviainen jarva ja savio jos sopii niin otetaan kaikki näillä mennään

arvoisa puhemies yliopisto opiskelijat ovat saaneet nauttia ythsn erinomaisista palveluista jo viisikymmentä luvulta lähtien nyt nämä palvelut laajennetaan myös

se on erinomaisen hyvä asia uudistuksella luodaan siis yhdenvertaiset palvelut ja kavennetaan hyvinvointi ja terveyseroja kiinnittäisin huomiota siihen että ylioppilaskuntien pakkojäsenyyttä on usein perusteltu nimenomaan ythsn maksun keräämisellä käsittelyssämme olevan uudistuksen myötä perusteluja yliopisto opiskelijoiden yhdistymisvapauden rajoittamiselle ei enää ole joten kysyisinkin ministeriltä onko hallituksen piirissä ollut pohdinnassa kun tätä erinomaista lakiesitystä on tehty että täytyisikö seuraavaksi pohtia sitä että yliopisto ja ammattikorkeakouluopiskelijat tuotaisiin nyt samalle viivalle myös yhdistymisvapauden osalta

arvoisa puhemies yhdyn näihin kiitoksiin ja kehuihin mitä täällä jo aiemmin on tullut tämä lakiesitys on erittäin hyvä jatkumo tällä kaudella tehtyihin parannuksiin kuten perheellisten opiskelijoiden opintorahan korotukseen ja ja opiskelijoiden siirtoon yleisen asumistuen piiriin tässä tämä laajenee siis maantieteellisesti myös sellaisille paikkakunnille missä missä ei tällä hetkellä ole tätä palvelua ylioppilaskunnat halusivat laajentaa tätä myöskin erikoislääkäripalvelujen suuntaan kuten gynekologin ja ihotautilääkärin palvelujen suuntaan arvoisa ministeri harkittiinko tällaista laajennusta ja onko tätä mahdollisesti jatkossa tulossa

arvoisa puhemies on vaikea olla eri mieltä tämän esityksen ja salin kanssa siitä että on erittäin hyvä esitys käsillä kun tuossa jo aikaisemmin muisteltiin mitä opiskelijavaikuttamisaikoina on tehty tälle asialle niin vuodesta kaksituhattaneljä asti olemme opiskelijakuntien ja ja ylioppilaskuntien kanssa tosiaan ajaneet vaasassa itse opiskelin ja silloin olin sosiaalipoliittisena vastaavana siellä ylioppilaskunnassa ja jo silloin oli vahva yhteinen yhteinen käsitys siitä että ammattikorkeaopiskelijatkin ansaitsevat saada ythsn palvelut jatkossa on hyvä että tämä saadaan nyt sitten keskustajohtoisen hallituksen aikana vihdoinkin toteutettua olisin vielä arvoisalta ministeriltä kysynyt että nyt kun on myös noussut esiin nuorten ja opiskelijoitten mielenterveyden tilanne nykyään meillä on liian paljon ehkä ongelmia tällä puolella lisääntyvässä määrin niin minkälaiset ovat resurssit nykyään siihen että myös ythsn puolella ja yleisesti voidaan nuorelle opiskelijalle tarjota näitä palveluita riittävällä tavalla
arvoisat edustajat myönnän vielä tässä debattivaiheessa puheenvuorot edustajille savio laiho ja päivi räsänen ja sen jälkeen sitten ministerille kolme minuuttia haluamaltaan paikalta
arvoisa puhemies yhdyn täällä aiemmin esitettyihin näkemyksiin siitä että tämä lakiesitys itsessään on hyvin kannatettava kuten täällä on tuotu esille opiskelijajärjestöt ovat toistuvasti jo vuosien ajan tuoneet esille toiveensa siitä että ammattikorkeakouluopiskelijat tuotaisiin ythsn asiakkaiksi tasavertaisesti yliopisto opiskelijoiden kanssa ja nyt tämä esitys näyttää tosiaan toteutuvan siitä kiitos hallitukselle edustaja essayah otti tässä edellä esiin kysymyksen siitä onko tämä lakiesitys liitetty suoraan soteen itse tulkitsen että se ei suoraan siihen liity vaan kyse on erillisestä laista mutta nythän kuitenkin nämä molemmat sekä sote esitys että tämä laki on tarkoitus saattaa voimaan vuonna kaksituhattakaksikymmentäyksi joten tietyllä tapaa ne ovat rinnakkaisia haluaisinkin nyt kysyä ministeriltä

nyt on käyty kovasti spekulaatioita meneekö sote esitys läpi vai kaatuuko se jos se kaatuu niin aikaistetaanko tätä

arvoisa puhemies korkeakouluopiskelijat pääsevät viimeinkin samalle viivalle terveydenhuollon osalta riippumatta siitä opiskelevatko he yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa tämä on erinomainen asia uudistus kaventaa terveyseroja näiden opiskelijoiden välillä ja parantaa myös palvelujen saatavuutta suuri ongelma nykyään on on nuorten ja opiskelijoiden kasvavat mielenterveysongelmat puuttumalla varhaisessa vaiheessa opiskelijoiden mielenterveysongelmiin voimme ehkäistä niiden pahenemista pitkittyviksi ja hankaliksi ja tällä on sekä inhimillisesti että taloudellisesti merkittäviä vaikutuksia uudistus vahvistaa ythsn tärkeää asemaa opiskelijoiden terveyden edistäjänä ythsn ennalta ehkäisevät palvelut turvaavat opiskelijoiden opiskelukyvyn niin yhteisöllisten kuin yksilöllisten palveluiden avulla olemme tästä asiasta varmasti kaikki samaa mieltä

herra puhemies haluan myös antaa lämpimät kiitokset ministerille ja ja hallitukselle tästä esityksestä joka todellakin parantaa parantaa eri opiskelijoiden korkeakouluopiskelijoiden yhdenvertaisuutta mutta se huoli mikä useissa lausunnoissa on noussut esiin toivon että ministeri sitä kommentoisi on ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tuottamien palveluiden riittävä resursointi kun asiakasmäärät lisääntyvät on oletettavaa että myös ammattikorkeakouluopiskelijoiden osalta palvelujen kysyntä kasvaa verrattuna nykyiseen kuntien järjestämien palvelujen tilanteeseen ja sen vuoksi kysyn riittävätkö resurssit

arvoisa puhemies hallituksen puolesta vastaanotan mielelläni ja ja suurella nöyryydellä kiitokset tästä valmistelusta erityisesti siksi että koen että tämän lainsäädännön taustalla on laaja laaja ja vahva parlamentaarinen tahto eduskunnasta kiitos siitä

täällä on nostettu esiin automaatiomaksu ylioppilaskuntaan kuulumisesta on erillinen yths maksusta on vain traditio kerätä ne yhtäaikaisesti mutta niiden perusteet ovat erilaiset tässä lainsäädännössä ei oteta siis kantaa niin kutsuttuun ylioppilaskuntien automaatiojäsenyyteen se on opetus ja kulttuuriministeriön asiaa ja ja tässä yhteydessä säädämme nyt siis vain terveydenhuoltomaksuista niiden osalta kyseltiin myös maksujen tasoa tai riskiä maksujen nousulle vuosittainen talousarviotarkistuskohta on se kun kaksikymmentäkolme prosenttia

kustannuksista että minkä suuruinen sen pohjalta on kunkin opiskelijan maksettava osuus ja minusta tämä rahoitusmalli on omiaan myös kannustamaan ythsää tuottamaan palvelut tehokkaasti ja järkevällä tavalla niin että kustannukset eivät tuosta vuoden kaksikymmentäyksi oletetusta seitsemästäkymmenestäseitsemästä eurosta merkittävästi nousisi edustaja räsänen taisi esittää kysymyksen se on oikeutettu huoli ja samalla ajattelen että kuitenkin on parempi että että saamme avun useammalle opiskelijalle perustason palveluissa kuin esimerkiksi kuormittavammissa ja kalliimmissa erikoissairaanhoidon palveluissa esimerkiksi mielenterveyskysymysten osalta

laajentaminen voi olla että se on seuraava keskustelun aihe ja esimerkiksi ministeriön virkamiehet ovat tuoneet tätä aktiivisesti esille se ei ollut pöydällä nyt mutta on väistämätöntä että toisen asteen opiskelijoiden osalta tästä keskustelua tullaan jatkamaan nyt lainsäädäntö ohjaa heidän opiskeluterveydenhuollon palvelunsa maakunnan järjestettäväksi vastaavasti kuin muiden kansalaisten palvelut

hallituksen edustajien kasvokuvilla otetut poseeraukset koulutusleikkausten torjumisen nimissä ennen vaaleja yksi osuus oli sellainen esitys jossa ainakin itse poseerasin yths palvelut laajennetaan koskemaan kaikkia ammattikorkeakouluopiskelijoita ja lisätään opiskelijoiden yhdenvertaisuutta ilokseni voin todeta että tuo kuva ei mennyt hukkaan

arvoisa puhemies käsittelyssä oleva hallituksen esitys koskee sähkömarkkinalain muuttamista ja eräitä siihen

tämä lakiesitys luo perustan tälle sähkökaupan niin sanotulle datahubille ja sen perustamiselle datahubin tarkoituksena on olla noin kolmea pilkku viittä miljoonaa sähkönkäyttäjää koskeva keskitetty tietovarasto jonka kautta sähkön vähittäismarkkinat tulevat toimimaan näillä näkymin vuoden kaksituhattakaksikymmentäyksi keväästä alkaen pohjaa tälle datahubille on valmisteltu jo vuodesta kaksituhattaneljätoista lähtien silloin fingrid yhdessä temin kanssa on lähtenyt tätä valmistelemaan ja ja sitten on päädytty tähän toimintamalliin suomihan on ollut edelläkävijä sähkön markkinakilpailutuksessa muistaakseni jo vuonna yhdeksänkymmentäviisi sähkömarkkinat avattiin kilpailulle ja sitten suomi mahdollisti ensimmäisten joukossa kilpailun sähkötoimitukset jakeluverkkoihin laajennettiin myös tiedonvaihdon mallin avulla sekä suomi otti yhtenä prioriteettina käyttöön etäluettavat kulutusmittarit vuosina kaksituhattayhdeksän viiva kaksituhattakolmetoista ja tällä hetkellähän me olemme suomessa maailman kärkeä juurikin näiden etäluettavien mittareiden osalta eli hajautettua tiedonsiirtoa ollut sähkömarkkinatoimijalta toiselle ja nyt tässä on tarkoitus keskittää nämä sitten fingridin alaiseen toimintaan jota

tulisi sitten valvomaan myös energiavirasto eli tämä on on nyt aikamoinen harppaus teknologinen harppaus sähkömarkkinoilla eli ollaan siirtymässä yli kaksikymmentä vuotta palvelleesta järjestelmästä tähän datahubiin sähkökaupan datahubia koskeva lainsäädäntöhanke on osa sipilän hallituksen hallitusohjelman painopistealuetta biotalous ja ja puhtaat ratkaisut hanke kuuluu hallituksen kärkihankkeisiin eli tähän hiilettömään puhtaaseen uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti hankkeeseen ja se on osa sipilän hallituksen vuoteen kaksituhattakolmekymmentä tähtäävän energia ja ilmastostrategian toimeenpanoa datahub uudistus on hallituksen energia ja ja ilmastostrategian toimeenpanoa ja se tulee edistämään älyverkkoja ja sähkön kysyntäjoustojen kehittämistä mikä parantaa sekä lisää kustannus ja energiatehokkuutta kysymyksessä on merkittävä teknologinen sähkömarkkinauudistus jonka vaikutus ulottuu kaikkiin jakeluverkoissa toimiviin sähköntuottajiin ja vähittäismyyjiin ja kuluttaja asiakkaisiin datahub tulee olemaan toiminnallisesti sähkön vähittäismarkkinoiden kannalta kriittinen palvelu jossa myös säilytetään ja käsitellään suurta joukkoa asiakkaiden henkilötietoja yritysten liikesalaisuuksia ja muuta kaupallisesti tärkeää tietoa datahubin tietoverkkoriskit on tiedostettu valmistelun alkuvaiheesta lähtien ja niihin on varauduttu huolella jo tähänastisessa valmistelussa niihin tullaan panostamaan myös tietojärjestelmähankinnoissa jatkossa saamme omat kulutustietomme datahubin palvelun kautta myös sähkölaskumme tulevat perustumaan näihin selvitettyihin selvitettyihin toimitustietoihin datahubia voi hyvällä syyllä kuvata kaikkien suomalaisten omaksi palveluyhtiöksi tuohon taustaluvuiksi meillä on tässä todellakin kolme pilkku viisi miljoonaa asiakasta sähkönostajia sähkönkäyttäjiä meillä on noin kahdeksankymmentä verkonhaltijaa ja noin sata sähkönmyyjää eli ihmiset vielä muuttavat alueelta noin miljoona ihmistä muuttaa vuosittain niin siitä tulee muutoksia plus sitten noin kaksisataatuhatta henkilöä vuosittain vaihtaa sähköyhtiötä eli tämä kaikki informaatio tulee olemaan tämän datahubin taustalla tässä on taustalla myös se että tässä tullaan sitten sosiaaliturvatunnuksen taakse menemään niin että pystytään erottamaan ja kuten tuossa äsken kerroin yksi kriittinen tekijä on tämä tiedon kerääminen ja tässä todellakin vakavalla mielellä tehdään tätä ja on tehty ja valmistellaan tätä turvajärjestelmää tietoriskien osalta toivon tällä hankkeelle eri hyvää keskustelua meidän talousvaliokunnassa ja ja sitten asiantuntijoita ja otetaan lisätietoja arvoisa

puhemies kiitos edustaja pirttilahdelle hyvästä esittelystä valitettavasti ministeri ei itse ole paikalla mutta tosiaan talousvaliokunnassa tätä käsitellään ja kuten edustaja totesi tämä koskettaa miljoonia suomalaisia siinä mielessä vaikka tämä nyt kuulostaa hyvin teknisluontoiselta tällaiselta datahub hankkeelta kuitenkin on kysymys sellaisen järjestelmän rakentamisesta joka on hyvin oleellinen ihan samalla tavalla kuin mikä tahansa tietojärjestelmähanke jossa me suomalaiset emme välttämättä viime aikoina ole kovin hyvin onnistuneet mutta syy miksi minä pyysin puheenvuoron on lähinnä se että kuten edustaja pirttilahtikin on tehnyt me olemme molemmat pohjoismaiden tasolla näissä samoissa sähkömarkkina asioissa tehneet viime vuosina paljon töitä tietysti niin ruotsi tanska kuin norjakin tekevät omia ratkaisujaan monessa maassa ollaan meitä edellä ja ruotsikin on tulossa sieltä mukaan käytännössä olisin toivonut ministeriltä paikalla sitä että nyt kun näitä tietojärjestelmäratkaisuja tehdään niin meiltä löytyisi myös kotimaisia toimittajia tähän tietojärjestelmäpuoleen ettei meille ehkä kävisi niin vanhanaikaisesti kuin esimerkiksi sote puolella jossa me olemme voisi sanoa amerikkalaisten softantoimittajien tietojärjestelmätoimittajien armoilla ja lopputulokset eivät aina ole olleet kovin hyviä eli siinäkin mielessä toivon että tämä on myös laaja elinkeinopoliittinen kysymys miten näin monen miljoonan ihmisen tietojärjestelmäratkaisu sähkömarkkinaratkaisu datahub ratkaisu tehdään kotimaisin voimin

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia käsittelyn pohjana on työelämä ja tasa arvovaliokunnan mietintö seitsemän nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

puhemies sähkömarkkinoista säteilyyn itse asiassa tässä laissa on kyse direktiivin toimeenpanosta sekä kansallisesta lainsäädännöstä kyse on ionisoidusta säteilystä ja ionisoimattomasta säteilystä kokonaisuutena lain tarkoitus on suojata ihmistä ja terveyttä säteilyn aiheuttamilta haitoilta sekä ehkäistä ja vähentää säteilystä aiheutuvia muita haittavaikutuksia ja sillä siis laitetaan tämän ionisoivan säteilyn kohdalta säteilyturvallisuusdirektiivin säännökset voimaan olisi pitänyt itse asiassa olla voimassa jo tämän vuoden helmikuussa mutta valiokunta sai tämän hallituksen esityksen käsittelyynsä huhtikuussa ja koska siihen tarvittiin perustuslakivaliokunnan lausunto niin valiokunnasta se oli valmis jo tuolloin kevätkaudella mutta nyt sitten saimme sen kokonaisuudessaan valmiiksi kun perustuslakivaliokunta oli oman tsekkauksensa tehnyt

montaa kohtaa mutta se ei tarkoita että siinä olisi ollut suuria ongelmia suurin osa muutoksista liittyi perustuslakivaliokunnan lausuntoon ja kyse oli siitä että ehdotettiin täsmennettäväksi valtuussäännöksiä ja arkaluontoisten tietojen luovuttamista ja tiedon antamiseen ja suostumuksen pyytämiseen liittyviä asioita kuvantamisessa joka koskee henkilöön kohdistettua muuta lääketieteellistä altistusta valvontamaksuja ja tämän tyyppisiä ne ajatukset joita hallituksella oli säilyivät sinällänsä mutta niitä jonkun verran täsmennettiin näiden perustuslakivaliokunnan täsmennysten lisäksi siihen tehtiin joitakin selkeytyksiä jotka liittyivät lähinnä pykälien sanamuotoihin ja siihen että ammattilaisten kesken on selkeää se mikä tehtävä kenellekin kuuluu mietintö tästä laista on yksimielinen

arvoisa puhemies yliopisto opiskelijat ovat saaneet nauttia ythsn tarjoamista laadukkaista palveluista vuosikymmeniä ja nyt ythsn erinomaiset palvelut laajennetaan koskemaan myös ammattikorkeakouluopiskelijoita uudistuksella luodaan yhdenvertaiset palvelut kaikille korkeakouluopiskelijoille ja parannetaan palveluiden saatavuutta sekä kavennetaan hyvinvointi ja terveyseroja yliopisto ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden kesken uudistus on kauan odotettu ja kaivattu sen puolesta on tehty hyvin pitkään laajaa yhteistyötä ja on erinomaista että hallitus tämän asian vie nyt eduskunnan laajalla tuella maaliin omalta osaltani olen

opiskelijapolitiikassa jo lähemmäs vuosikymmen sitten kun tämän asian rintamalla jo silloin tehty töitä erinomaista että asia etenee ja se on oikein kannatettava

opiskelijoiden yhdenvertaisuus on tämän lakiesityksen kantava teema sen vuoksi haluan tässä yhteydessä nostaa esiin sen seikan että ylioppilaskunnissa opiskelijoiden pakkojäsenyyttä ja pakkojäsenmaksua ylioppilaskunnalle on usein perusteltu nimenomaan yths maksun keräämisellä pakkojäsenmaksun yhteydessä ammattikorkeakouluopiskelijoilla vastaavaa pakkoa liittyä omaan opiskelijakuntaansa ei ole ollut nyt käsittelyssämme olevan uudistuksen myötä perusteluja

yliopisto opiskelijoiden yhdistymisvapauden rajoittamiselle ei enää ole järjestyväthän ythsn palvelut nyt ilman pakkojäsenyyttä ammattikorkeakouluopiskelijoillekin siis kaikille pakollisen terveydenhoitomaksun kautta tulevaisuudessa kun tämä esitys on hyväksytty näin ollen yliopisto ja ammattikorkeakouluopiskelijat tuodaan yhdenvertaiseen asemaan terveydenhuoltopalveluiden osalta samalle viivalle siis niinpä kysyn olisiko syytä tuoda korkeakouluopiskelijat samalle viivalle ja yhdenvertaiseen asemaan myös yhdistymisvapauden osalta nimittäin totesihan ministerikin lakiesityksen esittelypuheenvuorossaan että avainsana opiskelijoiden yhdenvertaisuus on ollut siis tämän lakiesityksen perusteena eikö sen saman avainsanan yhdenvertaisuus opiskelijoita myös yhdistymisvapauden osalta nyt kun poistuu tämä tämä pakkojäsenyyden perusteena usein käytetty jäsenmaksu ythsään se peruste siis poistuu kun kaikille tulee pakollinen terveydenhoitomaksu jonka kerääminen on täysin pakkojäsenyydestä riippumatonta mutta vielä sanon sen lopuksi että itse tämä lakiesitys

arvoisa puhemies todella tällä lakiesityksellä ollaan nyt laajentamassa ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön palveluita kattamaan myös

tämähän nyt sitten toteutuessaan vuonna kaksikymmentäyksi poistaa sen epätasa arvoisen tilanteen mikä meillä on tässä vallinnut jo siitä asti kun ammattikorkeakoululaitosta yhdeksänkymmentä luvulla pystytettiin eli sen että ammattikorkeakouluopiskelijat ovat olleet opiskelupaikkakunnan opiskeluterveydenhuollon piirissä ja vastaavasti yliopisto opiskelijat ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön piirissä tätä keskustelua on todella jo useampi kymmenen vuotta käyty ja siinä ovat niin eri opiskelijasukupolvet kuin eri päättäjäsukupolvet pyrkineet löytämään ratkaisua jolla tämä epätasa arvo poistuu joka sinänsä enitenhän näkyy nimenomaan palveluiden saatavuudessa ja laadussa on hienoa että viimein olemme nyt sitten

ottamassa viimeisen askeleen että myös tämä lainsäädäntö toteutuu tässähän vuosina kaksituhattayksitoista viiva kaksituhattaneljätoista järjestettiin kokeilu jossa siis pilotoitiin sitä millä tavalla nämä ythsn palvelut sitten soveltuvat ammattikorkeakouluopiskelijoille ja siinä kokeilussa todettiin että opiskelijat kun näitä palveluita oli saatavilla

tämä kysymys eri opiskelijayhteisöjen jäsenyydestä liittyen siis ylioppilaskuntien jäsenyyteen joka on tällä hetkellä yliopisto opiskelijoille pakollinen suhteessa sitten ammattikorkeakouluopiskelijakuntien jäsenyyteen joka on vapaaehtoinen pitäisi myös tulevaisuudessa ratkaista tämä pakollinen terveydenhuoltomaksuhan pystytään keräämään myös ilman sitä että se linkitetään tähän jäsenmaksuun päädyttiin sitten tilanteeseen jossa tämä automaatiojäsenyys laajennetaan koskemaan ammattikorkeakouluopiskelijoita tai sitten niin että tämä vastaavasti otetaan pois yliopisto opiskelijoilta niin tämä olisi kuitenkin ihan perusteltua koska tässäkään yhteydessä yhdenvertaisuus ei vielä toteudu

arvoisa puhemies pakko sanoa että jotain hyvää sote rintamalta ja myös jotain hyvin yksimielistä ja myös jotain sellaista jota on tutkittu ja tunnustettu hyväksi ja sen jälkeen laitetaan täytäntöön eli siinä mielessä esitys jota varmasti kaikki täällä ilolla tervehtivät ministeri esitteli tämän varsin perusteellisesti ja hyvin ja kuvasi niitä tilanteita jotka liittyvät yhdenvertaisuuden näkökulmaan ja ja jotka liittyvät siihen että voitaisiin ehkäistä tiettyjä terveydellisiä ongelmia ja voitaisiin ehkäistä myös terveyseroja

toivon että kun tähän mekanismiin mennään niin tällä hyvällä työllä mitä ythsn puolella on tehty saadaan myös kiinni niitä terveydellisiä eroja joita ammattikorkeakoululaisiin nähden on ollut tässä on puhuttu paljon yhdenvertaisuudesta ja esimerkiksi tästä pakkojäsenyydestä mielestäni ministeri vastasi siihen hyvin että tuo pakkojäsenyys ei itse asiassa ole tämä terveysmaksu se ei liity siihen vaan se on erillinen asia ja kun se on erillinen asia se pitäisi myös erillisesti ratkaista koska ei ole perusteluja sille että meillä on erilaiset käytännöt erilaisten korkeakouluopiskelijoiden välillä toinen erillinen asia liittyy nimikkeisiin kun meillä valmistutaan joko ammatillisesti suuntautuneesta korkeakoulusta ylempään korkeakoulututkintoon tai sitten tiedekorkeakoulusta niin siitä seuraa erilainen nimike ja tuo erilainen nimike työelämässä johtaa varsinkin työnantajat hiukan eri eri teille eikä aina ymmärretä että silloin kun se ylempi korkeakoulututkinto on suoritettu se on itse asiassa samanarvoinen näiden kahden

tähän liittyen voisi sanoa ei ole muutenkaan perustetta sille että meillä on hyvin erilaiset systeemit näissä kouluissa meillä on yliopistoja jotka ovat ostaneet ammattikorkeakouluja meillä on fuusioita ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välillä ja ylipäätään tämä yhdentyminen on on ollut voimakasta sen vuoksi olisi perusteltua katsoa että myös muu lainsäädäntö kohtelee opiskelijoita yhdenvertaisesti mutta en tarkoita tällä sitä että ammattikorkeakoulut ja yliopistot pitäisi yhdistää vaan ne kannattaa pitää erillänsä koska niillä on erilainen funktio ja erilainen ydinosaaminen

arvoisa puhemies yhdyn tähän edustaja filatovin huomioon siitä että varsinkin nyt kun koulutuskentällä murros on yhä enenevässä määrin menossa siihen suuntaan että meillä syntyy erilaisia konserneja joiden osana on sekä yliopisto että ammattikorkeakoulu olisi perin kummallista mikäli saman konsernin sisällä opiskelijoita kohdeltaisiin hirveän eri tavoilla joten tästäkin syystä olisi ihan järkevää että näissä lainsäädännöissä nyt sitten viimeisetkin erot

jossa meillä on niukat resurssit kun me yritämme aina kuitenkin niillä resursseilla saada parasta mahdollista aikaiseksi tästäkin syystä erilainen lakien läpikäynti siltä osin millä eri tavoilla ne kohtelevat opiskelijoita on ihan perusteltua toivottavasti tähän vielä jonain päivänä päästään